ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt annetaan vastaus edustaja peter östmanin ynnä muuta välikysymykseen suomalaisen maatalouden kriisistä valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja peter östman sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros sen aloittaa keskustan eduskuntaryhmä

arvoisa rouva puhemies

poisto ja muu eu politiikka liiallinen byrokratia ja viimeisimpänä tukimaksatusten viivästyminen esimerkiksi maitotilojen bruttotulot ovat vuoden aikana pudonneet noin neljälläkymmenellä prosentilla tilat elävät kädestä suuhun samanlainen on tilanne myös lihantuotannossa ja viljatiloilla tuotantopanoksia ja muita kustannuksia ei juurikaan pystytä enää alentamaan kun tuotteiden laadusta eläinten hyvinvoinnista ympäristön tilasta ja elintarviketurvallisuudesta on pidettävä kiinni tulevaisuustyöstä on jouduttu tiloilla tinkimään investointeja on myös jäädytetty raskas byrokratia tarkoittaa loputonta paperisotaa ja sitä että tilalla saattaa olla samaan aikaan valvontaeläinlääkäri karjarakennuksessa ja tukitarkastajat mittaamassa aareja pellolla laskupino kasvaa ja sähköjen katkaiseminen uhkaa tukimaksatuksissa on viivästyksiä ja epävarmuutta kannattavuuden romahtaminen on tarkoittanut vakavaa henkistä kuormitusta jaksaminen on äärimmäisen suurella koetuksella ja motivaation löytäminen yrittämiseen kiven takana kaikesta joudutaan viljelijäperheissä tinkimään tämänkaltainen tilanne on tällä hetkellä useimmilla suomalaisilla tiloilla ja kaikilla tuotantosuunnilla arvoisa rouva puhemies näin ei voi jatkua ensinnäkin tarvitsemme ministeri tiilikaisen esittämän maatalouden kriisipaketin jotta tämänhetkistä kannattavuusongelmaa pystytään helpottamaan keskusta edellyttää että hallitus päättää kriisipaketista pikaisesti nyt tehdyt ratkaisut valtiontakauksista ja lyhennysvapaavuosien lisäämisestä ovat hyvä alku toiseksi toivottoman raskasta byrokratiaa on karsittava nopeasti ja viljelijän oikeusturvaa on kohennettava tätä työtä ministeri tiilikainen ja hallitus ovat jo tehneetkin koko hallinto tarvitsee asennemuutoksen valvojasta valmentajaksi ja hallintokeskeisyydestä viljelijälähtöiseksi viljelijän jaksamisessa keskeistä on myös toimiva lomitusjärjestelmä ja siitä huolehtiminen kolmanneksi tukitasoista aktiivituotantoon ei ole enää yhtään tinkimisen varaa päinvastoin tukipolitiikkaa täytyy uudistaa nykyistä selkeämmin lisäarvoa tuottavaan maatalouteen neljänneksi elintarvikemarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä selkeä epätasapaino tuottajien elintarviketeollisuuden ja kaupan välillä ostajavaltaa on tutkimusten mukaan siirtynyt kaupalle yhä enemmän keskusta vaatii että elintarvikeketjun kaikki toimijat istuvat samaan neuvottelupöytään on löydettävä oikeudenmukaisemmat ja reilummat kauppatavat viljelijän viljelijän on saatava osuutensa elintarvikeketjun arvonlisäyksestä kannattavan toiminnan mahdollistamiseksi alkuperämerkintöjä ja niiden pakollisuutta pitää edistää hallitus on tehnyt useita päätöksiä joilla on helpotettu kaupan toimintaa kaupan velvollisuus on nyt katsoa elintarvikeketjun pelisääntöjä kokonaisuuden kannalta hallituksen on arvioitava tilannetta ja ryhdyttävä toimenpiteisiin mikäli muutosta ei tapahdu hallituksen linjaus julkisista elintarvikehankinnoista joissa on noudatettava suomalaisia tuotantokriteereitä on oikea viidenneksi suomalainen viljelijä ei voi olla kansainvälisen politiikan pelinappula myös eun on kannettava vastuunsa ja taattava riittävät kompensaatiot jotta maatalous selviää tilanteesta johon se ei ole voinut mitenkään vaikuttaa ja varautua myös yhteistä maatalouspolitiikkaa on voimakkaalla tavalla uudistettava ja meidän suomalaisten on oltava siihen valmiita

arvoisa rouva puhemies kautta linjan suomalainen arvostaa suuresti maaseutua sekä puhdasta kotimaista ja turvallista ruokaa perussuomalaiset puolustavat näitä näkemyksiä ja arvoja olimmepa sitten oppositiossa tai nyt hallituksessa samaten annamme hallitukselle täyden tukemme perheviljelmiin perustuvalle monipuoliselle maataloustuotannolle ja yrittäjyydelle katsomme että näillä asioilla on maassamme merkitystä työllisyydelle ruokaturvallisuudelle ja huoltovarmuudellemme kokonaisuudessaan maaseutu on mahdollisuus nyt ja tulevaisuudessa maaseudulla on suuri yhteiskunnallinen merkitys tämä tulisi kaikkien osapuolten ymmärtää ja kehittää maaseutua sekä maaseutualueita sen mukaisesti puhdas luonto ilma vedet ja maaperä ovat myyntivaltteja myös ruuan viennissä terveellinen ruoka on myyntituote josta ollaan valmiita myös maksamaan luomu ja superfood tuotannolle on kasvava kysyntä maailmalla haluamme tukea ja helpottaa uusien kauppayhteyksien syntyä niin että tuotanto kohtaa tarpeen entistä paremmin tämä edellyttää että myös viljelijöille on tarjottava apua ja palveluja kansainvälistymiseen ja markkinointiin kuten muillekin yrittäjille arvoisa puhemies perussuomalaiset näkevät että pien ja perheviljelmän edellytykset on säilytettävä suomessa taloudellisesti kannattava ja eteenpäin pyrkivä tila vastaa yhteiskunnan haasteisiin työllistämällä investoimalla ja huolehtimalla hyvin ympäristöstä ja eläimistä hyvinvoiva maatalousyrittäjä on eläinten hyvinvoinnin paras turva maatalousväestön tulotason on vastattava yleistä tulokehitystä rakennemuutos ja tehostaminen ovat vähentäneet elintarvikesektorin työpaikkoja mutta sektorin merkitys ei ole vähentynyt koska edelleen suomalaiset haluavat syödä puhdasta kotimaista ruokaa esitämmekin että lähiruoka nostettaisiin sille kuuluvaan arvoonsa nykyinen istuva hallitus on ymmärtänyt sektorin tärkeyden maallemme jo hallitusohjelmasta lähtien ja samalla ymmärtää viljelijöiden ahdingon ja pyrkii vastaamaan ongelmiin mahdollisimman kattavasti vaikka on selvää että yksin hallitus ei pysty viljelijöiden tilannetta oikaisemaan ongelma on laajempi aina venäjä pakotteiden vaikutuksesta muun muassa maitokiintiöiden poistumiseen eun yhteisessä maatalouspolitiikassa kyse on siis myös euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ongelmista ministeri luetteli jo joukon toimenpiteitä tehtäväksi muun muassa esittänyt eu komissiolle että tuotantotuen osuus eun suorista tuista säilytetään ennallaan vuoteen kaksituhattakaksikymmentä asti komissiolle on tehty myös useita yksinkertaistamisehdotuksia näin oltaisiin saamassa niin sanottu keltainen kortti järjestelmä mikä lieventäisi osin pinta alavirheiden seuraamuksia viljelijöille myös valvonnoissa todettuja todettuja muita seuraamuksia on saatu lievennettyä mikä antaa viljelijöille jonkin verran joustavuutta tukien rahoituksen kohdentamiseen samaten on oltu aktiivisia eussa että tuottajille voitaisiin edelleen kohtuullistaa täydentävien ehtojen rikkomuksista perussuomalaiset vaativat että maaseutuvirasto laittaa tietokoneohjelmansa kuntoon jotta viljelijöille voidaan maksaa tuet sovittujen aikataulujen puitteissa lisäksi hallitus on ajanut periaatepäätöstä hankinnoista julkisissa elintarvike ja ruokapalveluissa tarkoituksena on edistää hankintoja hankintoja joiden tuottamisessa on noudatettu noudatettu suomen lainsäädännön mukaisia hyviä kansallisia tuotantotapoja samaten hallitus on tehnyt töitä sen eteen että ruokavientiä edistetään yleensä ottaen maailman tuotanto on monestakin syystä murroksessa mutta tutkijoiden mukaan suomessa on hyvät mahdollisuudet harjoittaa maanviljelystä tulevaisuudessa vaikka ilmasto muuttuu meillä on taitoa sopeutua siihen suomi voi olla merkittävä ruuan viejä ja maatalous toimialana kasvattaa kokoansa toki vielä on paljon tehtävää viljelijöiden aseman parantamiseksi hiljakkoin perustettu työryhmä pohtii erilaisten laina ja tukijärjestelyjen käyttämistä ja on todettava kuitenkin se että maatalouden ahdinko on pahentunut vuosien myötä se ei ole yksin tämän hallituksen tulos tähän ahdinkoon on valitettavasti syynä osittain myös se ajatus ja asenne ettei koko suomea tarvitsisi pitää asuttuna tai että suomen ei edes tarvitsisi välttämättä tuottaa ruokaansa jos voimme tuoda sitä halvemmalla muualta tähän asenteeseen me tarvitsemme muutoksen eikä se onnistu pelkillä hallituksen toimilla tuontiruokakin on halpaa niin kauan kunnes tuoja on saanut määräävän markkina aseman ja tuonti voi monenlaisen kriisin seurauksena loppua käytännössähän tuonti tulee itämeren kautta mutta lopuksi arvoisa puhemies haluaisin vielä muistuttaa siitä tosiasiasta että kaikesta esitetystä kritiikistä huolimatta hallitus on osoittanut rahaa kansallisiin maa ja puutarhatalouden tukiin samoiten luonnonhaittakorvauksiin kaiken lisäksi niin hallitus perussuomalaiset ovat vakuuttuneita siitä että syysistuntokauden aikana saadaan vielä hallituksen toimesta lievitettyä viljelijöiden tilaa ja näillä sanoilla ryhmämme antaa kaiken tukensa maamme viljelijöille ja istuvalle hallituksellekin ja viljelijöiden arvokkaalle työlle

arvoisa rouva puhemies suomalaista maataloutta ja elintarviketeollisuutta ei voi ulkoistaa maatalouden ja elintarviketuotannon kriisi on todellinen ja tilojen tilanne historiallisen heikko tuskin koskaan aikaisemmin suomalaisen maatalouden tulevaisuus on näyttänyt niin epävarmalta kuin nyt meidän päättäjien tehtävä on huolehtia että maatalousyrittäjien usko tulevaisuuteen palautetaan sukupolvenvaihdoksia tapahtuu riittävästi suomalaiset viljelijät ovat joutuneet pakotteiden ja venäjän vastapakotteiden takia maailmanpolitiikan maksumiehiksi maataloustuotteiden markkinahinnat ovat romahtaneet venäjän viennin pysähdyttyä euroopan unionin velvollisuus on korvata viljelijöille pakotteista aiheutuneet taloudelliset tappiot huomattavasti paremmin varsinkin kun eu itse varoituksista huolimatta sekoitti maitomarkkinat poistamalla ylituotantoa hillitsevät maitokiintiöt

on perusteltua etsiä ratkaisuja maatilojen akuuttiin kassa ja maksuvalmiuskriisiin on kuitenkin selvää että kotimainen elintarviketuotanto ei voi nojata kriisipaketteihin tai toistuviin lisäbudjetteihin ratkaisua on haettava euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen kansallisen byrokratian purkamisen sekä yleisen kulurakenteen pienentämisen kautta arvoisa rouva puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä on kuunnellut viljelijöitä ja asiantuntijoita kokosimme palautteen ja julkaisimme maatalouden pelastusohjelman ohjelmassa esitämme toimenpide ehdotuksia sekä viljelijöiden jaksamisen että taloudellisen tilan parantamiseksi me haluamme yksinkertaistaa maataloustukijärjestelmää sillä on voitava keskittyä oleelliseen eli puhtaiden elintarvikkeiden tuottamiseen sekä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen mahdollisimman pienellä byrokratialla eläinlääkärin kokemuksella voin sanoa että eläintenhoitajien oma hyvinvointi on paras tae myös kotieläinten hyvinvoinnille kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää erityistä huomiota maatalousyrittäjien työhyvinvointiin vuonna kaksituhattakolmetoista sosiaali ja terveysministeri paula risikko asetti työryhmän etsimään keinoja maatalousyrittäjien henkisen jaksamisen edistämiseksi lomitusjärjestelmän hyvä toimivuus on tässä suhteessa oleellisen tärkeää olemme itse rakentaneet monimutkaisen tukijärjestelmän sen virheitä etsivä valvonta epäyhtenäisine tulkintoineen sekä tukien maksatukseen liittyvät ongelmat ovat keskeinen syy viljelijöiden uupumiseen ja osittainen syy heidän talousongelmiinsa

tulkintaa sadonkorjuun tuloksellisuudesta tukien maksatuksen edellytyksenä on tiukennettava tukia on tulevaisuudessa kohdennettava entistä enemmän aktiivisille tuottajille arvoisa rouva puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron veroperusteiden uudelleenarviointiin ja kannattaa myös sähkömarkkinalain uudelleenarviointia sen suhteen aiheuttaako hyvää tarkoittava laki liian suuren investointivelvoitteen sähköverkkoyhtiöille ja sitä kautta liian korkeat sähkön siirtohinnat

siellä tehty työ on arvokasta suomessa kotieläimistä pidetään hyvää huolta eikä niille syötetä turhaan antibiootteja kasvinviljelyssä käytämme kemikaaleja vain murto osan verrattuna moniin euroopan maihin valinnoillamme on merkitystä jotta saamme nauttia puhtaasta kotimaisesta ruuasta myös jatkossa on viimeistään nyt ryhdyttävä suosimaan kotimaisia elintarvikkeita myös julkisissa hankinnoissa turvallisesti eettisesti tuotetut suomalaiset elintarvikkeet ovat tulevaisuudessa entistä suurempi markkinavaltti mutta viennin lisääminen mihin hallitus pyrkii vaatii parempaa markkinointi ja myyntiosaamista sekä läsnäoloa maailman markkinapaikoilla arvoisa rouva puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee voitavansa että kotimainen perhekeskeinen maatalous maaseudun yritystoiminta ja reiluihin pelisääntöihin perustuva elintarvikeketju selviävät tästä kriisistä voittajana

arvoisa rouva puhemies sdpn juuret ovat maaseudulla

suomessa nykyään torppareita ovat nuoret tuottajat ja maaseudun pienyrittäjät viljelijät täytyy vapauttaa tämän päivän mielettömästä maatalousbyrokratiasta maataloustukien maksujen myöhästyminen on kotimainen ongelma jossa toimivalta on istuvalla hallituksella hallitus jonka kärkiteema on byrokratian purkaminen on itse sotkeutunut sotkeutunut byrokratiaan niin että moni tuottaja miettii jo lapun laittamista luukulle monelle konkurssi ei ole valinnan asia vaan pakko miksi hallitus ei kyennyt puuttumaan ajoissa ongelmaan jonka hoitaminen on on ollut täysin meidän itsemme ja hallituksen käsissä huoli maatilojen pärjäämisestä on yhteinen sdp ei lähtenyt mukaan välikysymykseen koska hallitus on ilmoittanut hakevansa ratkaisuja ja odotamme hallitukselta todellisia tekoja maatalouden kannattavuus on nopeasti heikentynyt koko eun alueella eun pakotteet ja venäjän vastapakotteet näkyvät maatalouden tilanteessa venäjän asettamat markkinarajoitukset kärjistivät etenkin suomalaisten maidon ja ja sianlihantuottajien ongelmia maitokiintiöiden poistamisen myötä monet maat ovat lisänneet tuotantoaan huomattavasti suomea alhaisemmilla hinnoilla suomi ei voi kilpailla hinnalla vaan laadulla arvoisa puhemies kestävä ja kannattava ruuantuotanto on erittäin tärkeä asia sdplle kotimainen ruoka tuo leivän moneen pöytään ruokaketju tarjoaa työtä ja toimeentuloa suomalaisille myös elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksessa palveleville työntekijöille ilman kannattavaa alkutuotantoa koko elintarvikeketju ja työpaikat vaarantuvat arvoisa puhemies kansainvälisesti vertailtuna erittäin turvallista ja taso tulee säilyttää myös tulevaisuudessa eläinten hyvinvoinnista ei saa tinkiä päinvastoin eläinsuojelulain uudistus on tehtävä ripeästi ja kunnianhimoisin tavoittein oli pettymys että hallitus ei ei jatkanut viime kaudella sosialidemokraattien vaatimuksesta perustettua eläinsuojeluasiamiehen tehtävää ei ole myöhäistä korjata asiaa kilpailuetua maatalouteen ei saa hakea korkeasta turvallisuus ja eettisestä tasostamme tinkimällä ulkomailla ollaan kiinnostuneita puhtaista elintarvikkeista ja raaka aineista niissä suomella on paljon vientipotentiaalia ja menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla tarvitaan markkinointi ja ja tuotekehitysosaamista arvoisa puhemies miksi se joka tekee eniten saa vähiten onko oikein tuottaja ihminen joka kyntää kylvää ja korjaa sadon muokkaa maan ja työskentelee sekä säiden että tukibyrokraattien armoilla saa lopputuotteen hinnasta murto osan isomman viipaleen mennessä teollisuudelle ja kaupalle suomen keskittynyt päivittäistavarakauppa tarvitsee reilua kilpailua reilusta kilpailusta hyötyvät sekä viime kaudella laadittiin terveen kilpailun edistämisohjelma ja muun muassa kilpailulainsäädäntöä uudistettiin kaupan määräävän markkina aseman pienentämiseksi tätä työtä tulee istuvan hallituksen jatkaa pienimuotoisia monialayrittäjiä myös he hyötyvät reilusta kilpailusta tuotteiden alkuperämerkintävaatimuksia tulee laajentaa edelleen se on myös kuluttajan etu kotimaisen ruuan tulee nostaa tämä on kuntapäättäjien käsissä osa reilua kilpailua on myös se että julkisissa hankinnoissa käytetään vain tuotteita jotka on tuotettu suomen elintarvike ja eläinsuojelulainsäädäntöjen mukaan arvoisa puhemies suomalainen maatalouspolitiikka on päätymässä keskustan johdolla kovaa vauhtia umpikujaan kriisi umpikujaan kriisi on päällä ja se tulee hoitaa mutta nyt on välttämätöntä luoda myös askelmerkkejä sille miten suomalainen maatalous saadaan pysyvästi kannattavaksi hallitus on istunut vasta reilun vuoden toisaalta jo vuoden sdpn mielestä nyt täytyy toimia yksi reilun kilpailun edistämiseksi kaksi yrittäjyyden ja pienyritysten tilanteen helpottamiseksi kolme elintarvikeviennin edellytysten parantamiseksi sekä neljä eläinten hyvinvoinnin ja tasapainoisen aluepolitiikan takaamiseksi arvoisa puhemies sdpn eduskuntaryhmä katsoo ettei hallitus ole toiminut tarpeeksi kunnianhimoisesti näiden tavoitteiden eteen tästä syystä esitämme ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies

mitä ministeriön alimitoitettu budjetti mahdollistaa viljelijöitä on vuosikaudet kannustettu vesiensuojelutoimiin ja kun he niitä ahkerasti valitsivat olivat maaseudun kehittämisohjelmassa kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä ympäristökorvaukseen varatut rahat täysin riittämättömät

ja vientiä nykyjärjestelmä tukee enemmän bulkkituotantoa se ei ole valttimme meidän tulee panostaa korkean luokan brändeihin eläinten hyvinvointistandardeihin ja tuotteisiin joilla ohjataan kuluttajien ruokatottumuksia terveellisempään suuntaan maataloustuottajille tulee mahdollistaa laaja valikoima elinkeinonsa pohjaksi ekosysteemipalvelut uusiutuvan energian kuten biokaasun tuotanto ja pyrkimys kohti ravinne ja energiaomavaraista maataloutta ovat tämän päivän visioita lähitulevaisuuden ja maatalouden kannattavuuden välttämättömyyksiä

arvoisa puhemies suomalainen maatalous on kannattavuuskriisissä ja maanviljelijöiden tulot ovat pudonneet keskimäärin neljäkymmentä prosenttia

ole mikään uutinen mutta keskustavetoisen hallituksen maanviljelijöiden unohtamista voi pitää jo historiallisena edes maanviljelijöitä rasittavalle massiiviselle byrokratialle ei paljosta puheesta huolimatta ole tehty juuri mitään ja maatiloja kuilun reunalle ajanut tukimaksatusten viivästyminen on käsittämätöntä

mutta mitä hallitus on tehnyt mielenosoituksen jälkeen tiedän että kollegani läpi koko puoluekentän maa ja metsätalousvaliokunnassa ovat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden ja tiedän että ministeri tiilikainen on valmistellut kriisipakettia mutta miksi se ei etene päätökseen asti

arvoisa puhemies jos asiaa tarkastellaan hiukan pidemmällä aikavälillä voidaan sanoa että muiden puolueiden piiristä on ollut melko vaikea löytää voimia jotka ovat halunneet tukea suomen maatalouden asiaa esimerkiksi edellisessä hallituksessa rkpn ministerit jäivät melko lailla yksin puolustaessaan siedettävien toimintaedellytysten turvaamista maataloudelle nyt meidän on kuitenkin katsottava eteenpäin ja saatava aikaan toimenpiteitä joilla autetaan maatalousyrittäjät yli akuutin kriisin ja luodaan tulevaisuudenuskoa suomen maatalouteen ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä on aika siirtyä sanoista tekoihin julkisia hankintoja koskevan lain uudistamiseksi siihen on kirjattava samat tiukat tuotantovaatimukset tuontielintarvikkeille

ruotsalaisen eduskuntaryhmän viesti on lyhykäisyydessään yksi ymmärrämme sen että maan hallitus ei voi korottaa maailmanmarkkinahintoja mutta emme hyväksy että yksittäinen ammattiryhmä joutuu vastaamaan lännen ja venäjän välisen kauppaboikotin kustannuksista kaksi

jos ja kun ne tulevat kysymys kuuluu voiko oppositio luottaa että hallitus antaa kriisituen ja voiko maanviljelijä luottaa että hallitus antaa kriisituen arvoisa puhemies kannatan edustaja östmanin epäluottamusehdotusta

arvoisa rouva puhemies emme hyväksy sitä että viljelijöiden tuet maksetaan vasta hamassa tulevaisuudessa näillä sanoilla kansanedustaja nykyinen maatalousministeri tiilikainen puolusti suomalaisia talonpoikia eduskunnassa marraskuussa kaksituhattaneljätoista ja kantoi huolta kotimaisen ruuan tuotannosta hallitusvastuusta huolimatta tukien maksu on nyt hamassa tulevaisuudessa maanviljelijät odottavat vielä osaa vuoden kaksituhattaviisitoista tuista rästissä olevien laskujen maksuun puhumattakaan tämän kevään satokauden tuotantopanosten veloista kotiseudullani pohjois savossa seitsemälläkymmenelläviidellä prosentilla viljelijöistä on maatalouden velkaa vajaa neljäkymmentä prosenttia on neuvotellut pankin kanssa rahoitusjärjestelyistä ja lähes kolmannes on lykännyt lainojen lyhennyksiä sähköt on maksurästien takia katkaistu useammalta tilalta kiuruvedellä pielavedellä ja keiteleellä on jaettu ruokakuponkeja talousvaikeuksissa sinnitteleville perheille maatalouden maksuvalmiuskriisi kertaantuu kun esimerkiksi koneurakoitsijat odottavat milloin viljelijät pystyvät maksamaan heille tehdyistä töistä muun tuskan päälle vielä maa ja metsätalousministeriön poukkoilu kemera tuessa uhkaa metsureiden työllisyyttä ja taimikoita monella kylällä taloudellinen toimeliaisuus on maa ja metsätilojen ja niiden heijastevaikutusten varassa arvoisa rouva puhemies erään viljelijän traktoriin oli traktorimarssilla kiinnitetty kyltti anna meille meidän jokapäiväinen leipämme ehkä viljelijä halusi muistuttaa siitä että ravinnon lisäksi kyse on koko ihmisen elannosta ja hyvinvoinnista viivästyneet maksatukset ovat olleet viimeinen niitti maatilojen yrittäjätulon rajun neljänkymmenen prosentin vähenemisen päälle näissä tunnelmissa lomituksen toimivuutta pitää parantaa ei heikentää ja työaikakiristyksistä on luovuttava hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvää toimintaa tulee tukea maatalous on nyt niin syvässä ahdingossa että pienetkin kädenojennukset muilta politiikkasektoreilta olisivat enemmän kuin tarpeen kristillisdemokraatit esittivät jo kesällä kaksituhattaviisitoista käsittääkseni ensimmäisenä suomessa että julkisissa hankinnoissa on asetettava ehdoksi vähintään suomalaisen eläinsuojelukriteeristön noudattaminen samoin olemme esittäneet aloitteita biokaasun käytön edistämiseksi maatiloilla niin lämmitykseen sähkön tuotantoon kuin myöskin polttoaineeksi huomasin että pääministeri sipilä lupasi puoluekokouspuheessaan valoisia näkymiä biokaasulle ryhmämme kirjalliseen kysymykseen käyttövoimaveron poistamiseksi biokaasuautoilta hallitus antoi kuitenkin muutama viikko sitten kielteisen vastauksen nyt biokaasulaitoksia tankkauspaikkoineen ei maatiloille synny kun kaasuautoja ei ole tarpeeksi ja toisaalta kaasuautoja ei puolestaan osteta kun tankkauspaikkoja ei ole tarpeeksi arvoisa pääministeri toteuttakaa kdn aloitteet niin puoluekokouspuheetkin muuttuvat silloin konkretiaksi arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit muistuttavat että välikysymyksessä ei ole kyse vain yhden ammattiryhmän maatalousyrittäjien asiasta kyse on suomalaisesta ruuasta siitä mitä jokaisen meistä lautaselta päivittäin löytyy kyse on myös tulevaisuuden huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta tämä tulevaisuus on nyt vakavasti uhattuna emme vaadi että hallitus ratkaisee ukrainan kriisin venäjän pakotteet ilmastonmuutoksen maidon ylituotannon eussa ja globaalit elintarviketuotannon vääristymät ei me kristillisdemokraatit ainoastaan vaadimme hallitusta turvaamaan suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuuden ja suhtautumaan kriisiin sen vaatimalla vakavuudella suomalaisella osaamisella on jo kehitetty kansainvälisille markkinoille tähtääviä korkean jalostusasteen elintarvikkeita ja kristillisdemokraatit näkevät siellä paljon vientipotentiaalia jotta voimme jatkaa tällä tiellä tarvitsemme elinvoimaista kotimaista maataloutta ja puhdasta ruuan alkutuotantoa toivomme että hallitus jakaa tämän vision ja myös toimii sen mukaisesti arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja östmanin esitystä epäluottamuslauseeksi hallitukselle
ministeri tiilikainen kolme minuuttia hänen jälkeensä sitten

eduskuntaryhmiä hyvin asiallisesta ja viljelijän hätää kunnioittavasta keskustelusta sitä se pääpiirteissään oli hallitusryhmien puhujat leppä mattila ja eestilä kertasivat niitä suunnitelmia ja toimenpiteitä mitä hallitus on jo tehnyt ja mitä tulee tekemään maatalouden ahdingon helpottamiseksi täytyy sanoa että juuri tuo markkinatuottojen kasvattaminen sekä vientiä edistämällä että ruuan kotimaista käyttöä lisäämällä on toimista varmasti tärkein ja merkittävin sen ohella tarvitaan kuten itsekin puheessa totesin niin eu tason kuin kansallisiakin tukitoimia ja byrokratian karsimista opposition puheenvuorot olivat myös hyvin rakentavia ja kiitän siitä että näin laajasti ymmärretään tuo viljelijöitten ahdinko edustaja wallin sdpstä korosti aivan kuten edustaja leppäkin elintarvikeketjun merkitystä koko suomen työllisyydelle myös vasemmistoliiton edustaja sarkkinen puhui tästä samasta asiasta on hyvä että tunnistetaan tämä että kyse ei ole pelkästään viljelijöitten toimeentulosta vaan erittäin isosta osasta suomalaista kansantaloutta ja työllisyyttä joka nojaa siihen että viljely suomessa on kannattavaa

myös huoli kaupan keskittymisestä ja oikeudenmukaisesta tulonjaosta teillä ja hallituksella on yhteinen ja sen oikaisemiseksi teemme töitä vuoropuhelun keinoin

edustaja nylund rkpstä tuo konkreettinen esimerkkinne sieltä tilatasolta osoittaa että myös oppositiossa samoin kuin hallitusryhmissä tunnetaan se viljelijän konkreettinen tilanne tilannekuvasta oikeastaan tässä koko salissa ei ole epäselvyyttä kiitän siitä että lupasitte tuen hallituksen kaavailemille ja tulevaisuudessa tänne saliin tuleville kriisitoimille mutta korostan vielä sitä että kun viljelijöitten tuloista on markkinamenetysten myötä hävinnyt vuositasolla satoja miljoonia niin pelkästään lisäbudjetin keinoin tätä ei oikaista se on tärkeä tekijä hallitus on päättänyt että kriisipaketti seuraavassa lisätalousarviossa tulee sitä valmistellaan mutta markkinatuottojen saamisen eteen takaisin sinne tasolle mihin on tehtävä kaikki voitava julkisten hankintojen paremmilla kriteereillä ja suuntautumisella sekä voimakkailla vienninedistämispyrkimyksillä

arvoisa rouva puhemies me olemme hallituksessa erittäin tietoisia maatalouden vaikeasta tilanteesta maatalous on ollut vaikeuksissa erityisesti tilojen huonon huonon kannattavuuden sanktioiden ja huonon markkinatilanteen takia tilanne on kestämätön sekä taloudellisesti että ennen kaikkea inhimillisesti jaan täysin ihmisten huolen ja tuskan maatiloilla tuottajien jaksaminen todella kovilla kiitokset eduskunnalle tuesta niille toimille mitä hallitus on tekemässä hallitusohjelmassa sitouduimme ruuantuotannon kannattavuuden nostamiseen ja elintarvikesektorin kauppataseen parantamiseen viidelläsadalla miljoonalla eurolla päätämme maatalouden lisätoimista seuraavan lisätalousarvion yhteydessä syksyllä kunhan ensin on on nähty eun mahdolliset kriisitoimet hallitus hakee ratkaisuja tilojen akuuttiin rahoituskriisiin valtiontakauksilla aikoja jatkamalla meidän on vaadittava myös suuntaan yhteisiä tehokkaita toimia maatalouden akuutin kriisin helpottamiseksi muun muassa tästä keskustelen huomenna ranskan presidentin ja pääministerin kanssa samalla meidän on huolehdittava siitä että eu mahdollistaa tarvittavat kansalliset toimet kriisin helpottamiseksi arvoisa puhemies hallitus pyrkii edistämään myös biokaasun käytön lisäämistä uskon että se päivä ei ole enää kaukana kun biokaasulla kuljetaan tiloilla omavaraisesti jotkut tekevät siitä sähköä ja lämpöäkin ja tämä kiinnostaa niin kuin ministeri totesi viljelijöitä kovasti vaikka tilojen tilanne on hankala on kuitenkin hyvä nähdä että maatalouteen edelleen on investointihaluja teemme hallituksessa kaikkemme että maatilayrittäjien luottamus tulevaisuuteen vahvistuu ja että ahdinkoon saadaan suunnanmuutos laadukas puhdas ja lähellä tuotettu kotimainen ruoka on suomalaisten keskuudessa arvostettua ruuantuotanto on myös omavaraisuuden kannalta tärkeä asia ja turvallisuustekijä edustaja östman viittasi keskustan tavoitteisiin kyllä sen paperin kun lukee tarkasti niin löytyy biotalous ja sen alta muun muassa kotimainen ruuantuotanto uusiutuva energia ja teollisen puun käytön lisääminen nämä löytyvät myöskin hallitusohjelmasta arvoisa puhemies kiitoksia oppositiolle siitä että tuette suomalaisten tuotantokriteerien vaatimista joukkoruokailusta normien purkamista valvonnan yksinkertaistamista sekä nyt sitten tätä käyttöpääomarahoituksen turvaamista tiloille kiitoksia ennen

arvoisa rouva puhemies maatalous on sisäasioita siksi muutama sana hallitus tiedostaa siis hyvin sen vaikean tilanteen missä suomalainen ruuantuotanto ja elintarvikeketju siksi me olemme yksimielisesti päättäneet lisätalousarvion yhteydessä että kriisipakettia syksylle valmistellaan tämän tulevan roolini kautta meillä on jakamatonta varausta miljoonaa mikä kertoo siitä kuinka tiukka tämä taloustilanne on siksi minä painotan niitä kaikkia muitakin toimia toimia euroopan unionissa sääntelyn purkua kotimaisen ruuan kysynnän ja käytön lisäämistä muun muassa julkisissa hankinnoissa lukemattomia eri toimenpiteitä joita uskon että ministeri tiilikainen tekee ministerinä sitä kautta saadaan heti laajalla rintamalla toimia suomalaisen ruuantuotannon ja suomalaisen elintarvikeketjun tilanteen parantamiseksi joka on vakava siitä ei pääse mihinkään me me palaamme tähän tähän kriisipaketin rahaosuuteen talousarvion budjettikäsittelyssä joka alkaa elokuussa mutta siihen mennessä tarvitaan todellakin lukuisia toimia sitten siirrytään debattiin siihen ilmoittautuneita onkin jo lukuisia edustaja leppä

oppositiopuolueen puheenvuoroista kuitenkin haluan sanoa siellä oli sellaisia ristiriitaisuuksia joita emme voi yhtä aikaa toteuttaa emme voi olla yhtä aikaa kiristämässä ja helpottamassa emme voi olla yhtä aikaa myöskään edistämässä ruuantuotantoa ja lisäämässä viljelemättömän pellon osuutta ei ei tämä vain onnistu ja siksi tämäntyyppisiä asioita kannattaa nyt tarkentaa kuitenkin vielä teidän tulevissa linjauksissanne mutta sitten puhemies haluan kysyä ministeriltä noista määrän sääntelyasioista kun täällä nyt monessa puheenvuorossa tulivat esille maitokiintiöt ja muutkin eu kiintiöt eli määrän sääntely

jotakin muutosta ja koskevatko pääministeri ne keskustelut mahdollisesti tätä asiaa ja samaten maatalousministerin osalta koskevatko nyt tulevat ratkaisut

edustaja östman joskus puhemiehellekin tulee virheitä ainakin minulle

arvoisa rouva puhemies niin tässä kai nyt ollaan tänään sen kysymyksen äärellä onko kannattavampaa ryhtyä maataloustarkastajaksi kuin maatalousyrittäjäksi toivon että asiat eivät ihan näin vastakkaisia olisi mutta nyt kun puhutaan paljon näistä julkisista hankinnoista ja myös hallitus on ottanut tämän hankkeekseen kai sen voimme tehdä myös hyvin paljon matalammalla profiililla niin että siihen ei erityistä hanketta tarvita vaan me jotka olemme täällä valtuutettuja voimme tehdä tai voimme kannustaa muita valtuutettuja tekemään nimenomaan niitä lähiruokastrategioita lähiruokapäätöksiä ottamaan siihen kuntastrategiaan tässä on minulla avoinna kuntaliiton verkkosivut jossa on kerätty niitä kuntia jotka ovat tehneet jo kunnissaan päätökset vaikka kilometrirajan perunalle tai lihalle tai maidolle tai esimerkkinä on hyvä pohjoispohjalainen kunta vaalan kunta joka on jo pitkään tehnyt

arvoisa rouva puhemies välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja arvostamani edustaja östman kysyi kenelle kokoomus on tehnyt maatalouden pelastusohjelman ja miksi ette aja niitä asioita kokoomus teki sen takia maatalouden pelastusohjelman että juuri tällä hetkellä euroopan unionissa suunnitellaan uutta maatalousohjelmaa jos siihen ei nyt tee puolueohjelmaa ja kiinnitä huomiota keskeisiin ongelmiin millä pyritään vaikuttamaan niin milloin se pitäisi tehdä varmaan sen jälkeen kun ohjelma on taas jälleen päällä ja ihan sama byrokratia on juuri ennen tätä täysistuntoa sain kollegalta puhelun jossa valvontaeläinlääkäri oli pyytänyt läänineläinlääkäriltä virka apua eläinsuojelutapauksessa apua ei sen takia tullut koska matka oli pitkä sitä ei olisi voinut toteuttaa työpäivän aikana ja sitten näiden täydentävien ehtojen valvontatehtäviä oli niin paljon onko hallinnosta ja kultainen vasikka jota kumarretaan ja viljelijöitten hyvinvointi ja jopa eläinsuojelu jäävät taka alalle siitä on edustaja östman kysymys

arvoisa rouva puhemies täällä kaikissa puheenvuoroissa on käynyt selvästi ilmi se että maatalouden kriisi on paljon muutakin kuin vain maataloustukien myöhästyminen kun maatalousjaostossa kuulimme asiantuntijoita niin siellä kävi selväksi se että myöhästyminen johtuu pitkälti siitä että tietojärjestelmät eivät ole kunnossa nyt kun täällä on kaksi maatalousministeriä sekä entinen että nykyinen niin voisitteko te kertoa miten tähän nyt on tultu ettei sitä ajoissa saatu kuntoon kiitos siitä että nyt yhdeksänsataatuhatta euroa näitten järjestelmien kuntoon panemiseen mutta voitteko te kertoa miksi tätä yhdeksääsataatuhatta ei tullut jo kaksituhattaviisitoista tai kaksituhattakuusitoista

rouva puhemies on aivan oikein että hallitus alkaa vaatia suomalaisten tuotantokriteerien huomioimista julkisissa hankinnoissa kun ruokaa hankitaan kuulisin mielelläni myös joitakin linjauksia siitä miten huomioidaan luomuruuan osuuden kasvattaminen julkisista hankinnoista moni alan ammattilainen ja poliitikkokin varoo nostamasta luomua paremmaksi kuin tavanomainen tuotanto mutta esimerkiksi kuntapäättäjistä yli kuusikymmentä prosenttia olisi lisäämään myös luomuruuan osuutta julkisista ruokahankinnoista hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen että peltoalasta vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä kaksikymmentä prosenttia olisi luomua tarvittaisiin varmaan jotain konkreettisia toimenpiteitä miten tähän tavoitteeseen aiotaan päästä

puhemies kiitoksia ministeri tiilikaiselle kunnioittavasta suhtautumisesta välikysymykseen ja tämän huolen ottamisesta vakavasti jäämme odottamaan toimenpiteitä maatalouden uudet haasteet ja toisaalta mahdollisuudet eli ilmastonmuutos ympäristöystävällisen tuotannon lisääminen kiertotalous pienenergia tuottavuuden parantaminen ja uusien elintarvikeinnovaatioiden kehittäminen tarvitsevat perustutkimusta innovaatiotoimintaa ja taloudellisia kannusteita valitettavasti hallitus leikkaa luonnonvarakeskuksesta ja muusta tutkimustoiminnasta ei juustohöylällä vaan viikatteella tämä on ristiriitaista

arvoisa rouva puhemies minäkin haluan kiittää ministeri tiilikaista joka kuunteli tarkasti kaikkia oppositioryhmiä sekä hallituspuolueitten eduskuntaryhmiä haluan vielä sanoa että keskustan ryhmäpuheenvuoro oli erittäin hyvä kuka tahansa oppositiopuolueista tai välikysymyksen allekirjoittajista olisi voinut käyttää sen se kertoi kaksi se alleviivasi sen mitä ministeri tiilikainen sanoi että oppositio on liikkeellä oikealla asialla ja että keskustan eduskuntaryhmä tietää ja tuntee maatalouden ongelmat ja tarvittavat toimenpiteet sen vuoksi minä haluan kysyä keskustapuolueen puheenjohtajalta pääministeri juha sipilältä miten voi olla mahdollista että toimet eivät täsmää oman eduskuntaryhmän ja hallitusohjelman kanssa

rouva puhemies pääministeri totesitte että se päivä ei ole enää kaukana kun tilan biokaasulla kuljetaan omavaraisesti pelkään että se päivä on edelleenkin kaukana koska hallituksen omat toimenpiteet eivät tue sitä että meillä saataisiin biokaasun tuotanto sille tasolle se on monissa muissa euroopan maissa muun muassa saksassa ja italiassa kaasun tankkauspisteitä on kaikista pisteistä noin kolmekymmentä prosenttia meillä suomessa huimasti alle prosentin ruotsissa biokaasuautoja on noin viidessäkymmenessätuhannessa liikenteessä suomessa hädin tuskin kahtatuhatta

arvoisa rouva puhemies tuntuu todella hyvältä että yli puoluerajojen täällä arvostetaan maataloutta ja halutaan sitä sitä puolustaa aina tässä salissa ei ole ollut näin minä vetoaisinkin siihen että että silloin kun hallitus tekee toimia maatalouden hyväksi antaa rahaa makeraan niin että voidaan investoida uudentyyppiseen tuotantoon uusiutuvaan energiaan ja muuhun niin tuettaisiin sitä aina aina yhdessä eikä sanottaisi näpertelyksi robotti maatilalle on ihan yhtä arvokas kuin robotti muihin tuotantolaitoksiin haluaisin myös että täältä salista ei lähtisi täältä salista ei lähtisi viestiä siitä että että suomalainen tukijärjestelmä pitäisi ajaa alas tai että suomalainen tuotantotapa saastuttaa ympäristöä tai ei ole kestävää eläinten hyvinvoinnin kannalta kuitenkin tätäkin viestiä täältä salista hyvin usein lähtee haluaisin että te kokoatte joukkonne

arvoisa puhemies maatalouden kriisi on totta ja tiloja ajautuu konkurssiin toki moninaisia mutta on pakko tunnustaa että on myös kotikutoisia syitä viljelijätukia ei yksinkertaisesti ole saatu maksatukseen johtuen näitten tietojärjestelmien monimutkaisuudesta tuet ovat myöhästyneet ja tilanne on viljelijöille kohtalokas koska viljelijälle viljelijätuki on käytännössä se mikä työntekijälle on palkka tämä tilanne on absurdi me suomessa haluamme kotimaista ruokaa me haluamme tukea kotimaista maataloutta käytämme eurooppalaisittain paljon verovaroja kotimaiseen ruuantuotantoon mutta näitä tukia ei saada välitettyä viljelijätalouksiin maatilojen ahdingon helpottamiseksi

on yhteinen ja toivottavasti hallitus laittaa vauhtia erityisesti näissä nopean aikavälin

että ne maksatusongelmat saadaan ratkottua ettei sen takia aiheudu kohtuuttomia tilanteita sitten vähän pidemmällä aikavälillä pitää miettiä tätä tilannetta miten me pääsemme kehittämään maatalouden luontaista kannattavuutta niin että viljelijä saa tuotteestaan kunnon hinnan sehän on kaiken ydin että viljelijä voi löytää sellaisia tuotteita joissa hän saa hyvän kannattavuuden ja markkinat toimivat paremmin ja tässä pitäisi nyt vähän ehkä ponnekkaammin ministeri kyllä toi esille vuoropuhelua ja joitakin toimia tällä puolella miettiä sitä miten voimme nostaa jalostusarvoa ja kehittää tuotteita sellaisiksi että suoraan tuotteesta saa paremman hinnan ettei käy niin että tuet esimerkiksi menevät vain suoraan peltojen hintaan pitäisikö tukipolitiikkaa uudistaa niin että olisi kannattavampaa viljellä uusia tuotteita ja uusia lajikkeita jotka ehkä antaisivat paremmin myös viljelijöille suoraa hintaa esimerkkinä tuon esille sen että nyhtökauran kehittäjiä kun tapasin niin he sanoivat että suomessa ei oikein löydy omaa kauraproteiinia ei omaa härkäpapuproteiinia eikä herneproteiinia vaikka ne nostaisivat jalostusarvoa

itse mahdollisuuden osallistua traktorimarssille sipoosta helsinkiin ja oli todellakin aika pysäyttävää kuulla suomalaisten maataloustuottajien tarinoita suomalaisen maataloustuotannon tämänhetkisestä tilasta ja myöskin näihin tukien maksatuksiin liittyvistä ongelmista juurikin näitä ratkaisuja suomalaiset maataloustuottajat nyt hallitukselta toivovat tarvitaan sekä välittömiä toimia tämän vaikean kauden yli että sitten pitkän aikavälin ratkaisuja suomalaisen maataloustuotannon kehittämiseksi minäkin olisin halunnut kuulla hallitukselta vastausta siihen miksi hallitus ei ollut valmis tekemään päätöstä tästä kriisipaketista tämän nyt käsittelyssä olevan lisätalousarvion yhteydessä ja oletteko yhtenä keinona valmiita pohtimaan vasemmistoliiton esittämää uudenlaista sopeutumislainaa jonka avulla tilat voisivat päästä akuutin talousahdingon yli mutta joka myöskin tukisi tätä pidemmän aikavälin tuotannon kehittämistä

arvoisa puhemies on hienoa että me olemme yksimielisiä siitä että maataloudelle on tehtävä jotain me haluamme kotimaista ruokaa tulevaisuudessa me tarvitsemme ne toimenpiteet nyt arvoisa hallitus arvoisa pääministeri koska me saamme nähdä päätökset tästä kriisipaketista kyllähän se on jotenkin suloista sanoisin että tässä edustaja leppä esittää keskustan

toivoo ja sanoo että hallituksen pitää noudattaa omaa hallitusohjelmaansa ja samalla peräänkuuluttaa hallitukselta päätöksiä kuitenkin keskustahan johtaa nyt hallitusta arvoisa puhemies koska nämä päätökset tulevat
rouva puhemies tämä keskustan vaatimus oman hallitusohjelman noudattamisesta on ihan johdonmukaista politiikkaa edustaja me viime kaudella teimme oppositiosta käsin saman vaatimuksen jos emme nyt itsellemme sitä vaatimusta aseta on aika merkillinen tilanne viime kaudella sitä ei vain toteutettu nyt ei siihen varaa ole niin kuin tuossa ryhmäpuheenvuorossa sanottiin mutta pitää muistaa että tämä hallitus on istunut vasta vuoden ei se ole voinut ei pystynyt ei kerinnyt tekemään kaikkia asioita mitä sen erinomaisessa ohjelmassa on ja niin kuin täällä esimerkiksi edustaja terho äsken totesi ne tullaan toteuttamaan siitä lähdetään se on ihan selvä sen vaatimuksen keskustan eduskuntaryhmä halusi täällä reilusti osoittaa ja esittää niin kuin tehtiin viime kaudellakin

rouva puhemies niin kuin täällä on kuultu maatalous on nyt poikkeuksellisen suurissa ongelmissa ja johtaneet muun muassa alentuneet tuottajahinnat ja tukimäärien ja maksatusaikataulujen muutokset venäjän tuontikiellot ja eun maitokiintiöiden poistuminen erityisen suurissa ongelmissa ovat nuoret viljelijät ja ne jotka ovat viime vuosina investoineet tuotantolaitoksiin kun tulot ehtyvät menot kasvavat maksuvalmius heikkenee maksupino siellä piirongin kulmalla kasvaa jokainen tietää mikä sen tien päässä on lisävelkaantuminen niin pitkään kuin se on mahdollista ja sen jälkeen sitten konkurssi nyt on täysin välttämätöntä löytää keinoja joilla maatalousyrittäjät selviävät tästä vaikeasta tilanteesta yli ja sen vuoksi onkin erittäin hyvä asia että hallitus on ottanut tämän asian vakavasti ja tuon kriisipaketin luvannut suomalainen maataloustuotanto pitää turvata kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla

ovat aidosti todella ahtaalla tässä salissa on tänään kerrottu lukuisia syitä mutta yksi ehkä niistä kaikista merkittävin on jäänyt mainitsematta ylituotanto niin kauan kuin tuotantoa on enemmän kuin kysyntää tuottajien on lähes mahdoton saada kunnollista hintaa tuotteilleen maataloustuilla tarkoitetaan hyvää mutta ne eivät aina johda välttämättä siihen toivottuun lopputulokseen kuvaavaa on se että ruotsissa maatalousyrittäjät pärjäävät paremmin kuin suomessa vaikka siellä maksetaan vähemmän tukia kuin täällä kun ruotsissa on paremmat olosuhteet viljellä kuin suomessa niin miten on mahdollista että suomalaisella maanviljelijällä on varaa maksaa pellosta enemmän vuokraa kuin ruotsalaisella
arvoisa puhemies että edustajat tekisivät vähän kotiläksyjäkin edellisessä puheenvuorossa ne olivat unohtuneet meillä ei ole missään keskeisessä maataloustuotteessa ylituotantoa se on monessa tuotteessa esimerkiksi naudanlihassakin kahdeksankymmentä prosenttia ja tämä ei voi olla syy siihen että meillä maatalouden tilanne on näin vaikea kyllä siihen on monia tekijöitä yksi on tämä venäjä pakotetilanne olisi kohtuullista että tähän näitten viljelijöitten menetysten

arvoisa puhemies huoli suomalaisen alkutuottajan asemasta on yhteinen niin kuin on käynyt selväksi ainoa tapa kestävästi parantaa kannattavuutta on pitää huoli siitä että markkinat toimivat oikein ja hyvin ja itse asiassa rantakangas totesi että nyt on tekojen ei puheiden aika edustaja harry wallin kysyi aivan olennaisen kysymyksen miksi se joka tekee eniten saa vähiten ja tähän vastaus että tässä ketjussa on yksi taho jolla on liian vahva asema ministeri tiilikainen te varmasti tiedätte se on kaupan asema nyt kysyn missä ovat ne teot sanoitte että käytte vuoropuhelua edellinen hallitus teki historiallisia askeleita siinä että ministeri ihalaisen johdolla toteutettiin reilun kilpailun ohjelma mahdollistettiin se että yli kolmenkymmenen prosentin markkinaosuus tulee määräävään markkina asemaan

puhemies on hienoa että hallituksella on paljon asioita joita he ovat tekemässä on hienoa että ministeri tiilikainen on tehnyt ponnisteluja tulevaisuuden varalle niin että avaamme uusia markkinoita suomalaiselle elintarvikeviennille olisin kuitenkin kysynyt pääministeri sipilältä ja ministeri tiilikaiselta minkälaisia ponnisteluja on tehty venäjän suomen osalta mikään ei ilmeisesti kiellä käymästä näitä neuvotteluja ja olisikin hienoa kuulla millä tavoin suomi pyrkii edistämään sitä mahdollisuutta että keskustelut venäjän osalta elintarvikevastapakotteiden purkamiseksi olisivat mahdollisia olisi ehkä syytä tehdä muutama matka venäjälle kiinan sijaan kun tiedämme että kiinan markkinan avautumiseen menee vielä

luotan että hallitus muutaman kuukauden kuluessa tuo tämän kriisipaketin ja sillä voidaan akuuttia hätää joka on suuri ja syvä helpottaa mutta pystyykö hallitus vaikuttamaan euroopan unionin maatalouspolitiikkaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan niin että siinä saadaan selkeä muutos olen parikymmentä vuotta eun aikana seurannut täällä ja yleensä eun politiikkaa ja aina kun on maata lousuudistuksia tehty niitä on tehty muutaman vuoden välein tämä kehitys on mennyt byrokraattisempaan vaikeampaan ja monimutkaisempaan viljelijöitä kohtaan huonompaan tilanteeseen nyt ei ole enää varaa mennä näinpäin vaan on saatava muutos pysyvä muutos tähän maatalouspolitiikkaan eu on se tärkein tekijä koska sille on päätösvalta luovutettu näettekö että tässä on mahdollisuus saada muutos

arvoisa rouva puhemies kun täällä oppositio ja hallitus ovat hyvin yhtä mieltä tästä tilanteesta niin hyvä pääministeri eikö nyt olisi korkea aika kutsua koko hallitus kriisi istuntoon ja istua niin kauan että hallituksen sydän pehmenee ja rahat maanviljelijöiden maksurästeihin kaivetaan vaikka kiven alta ja maksetaan heti ruotsissa vastaavassa tilanteessa ruotsi toimi toisin valitsi heti omaan talousarvioonsa siirtymävaiheen rahan josta maataloudelle maksettiin tuet ajallaan ja johon sitten aikanaan tulevat eun tukirahat ohjataan pakko kysyä miksi ruotsissa kaikki aina on helpompaa siksi että siellä on tervettä kansallista omanarvontuntoa ja tervettä omien asioiden hoitamisen kulttuuria ilman eun herrapelkoa kun ruotsalaiselta vastuuministeriltä kysyttiin oletteko tietoisia siitä että eussa ei katsota hyvällä toimianne oli vastaus hyvin selkeä jos noottia tulee käsittelemme sen sitten mutta nyt varmistamme että maanviljelijä saa sen mikä hänelle työstä kuuluu tällaista toimintaa odottaisimme myös

puhemies kuten täällä salissa on kuultu syyt tälle kriisille ovat moninaiset ja ymmärrän että sääolosuhteille jotka olivat viime kesänä erittäin huonot ei hallituskaan voi mitään mutta toivon kuitenkin toimia tämän akuutin kassakriisin ratkaisemiseksi maatiloilla on hyvä kuulla että kriisipaketti on tulossa mutta valitettavasti se kyllä tulee armottoman myöhään suomalaisen tuottajan kannalta on positiivista että kotimaisten elintarvikkeiden näkyvyys on parantunut esimerkiksi kaupoissa suomalaiset ovat myös huomanneet että vain ostamalla kotimaista ruokaa tuotanto säilyy suomessa kaupoissa kotimainen tuote erottuu selvästi ja kuluttajan on helppo se valita myös suoramyynnit tiloilta ja uudenlaiset välityskanavat ilman kaupan välikäsiä ovat nousussa mikä on hyvä asia

arvoisa rouva puhemies maataloudessa pyörii aika paljon rahoja ongelma on lähinnä se kuinka paljon sitä jää tavallaan pysyvästi kukkaroon maksaa laskut ja suoriutua niistä velvoitteista mitä hänelle tulee manner suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä menee rahaa yhteensä lähes kahdeksan pilkku kolme miljardia olemmeko me nyt aivan varmoja että siitä menee juuri se oikea osa viljelijälle toinen iso ongelma yhteiskunnassa ja meidän täytyy se kaikkien tunnistaa on se että kauppa on meillä keskittynyt ja viljelijän asema tässä elintarvikeketjussa ja siinä tulonmuodostuksessa on silloin me olemme tekemisissä määräävän markkina aseman kanssa se ei ole laiton olotila mutta sen väärinkäyttö on laitonta siihen sisältyy erittäin vahvasti markkinoille tulon estäminen silloin voidaan ruveta puhumaan hyllytilasta ja milloin mistäkin onko ministeri tiilikainen ja arvoisa pääministeri niin että me kenties kilpailulain kautta voimme saada näihin ongelmiin ratkaisun vai onko kysymys kuitenkin viime kädessä hyvästä kauppatavasta ja ja hyvästä sopimuskäytännöstä arvoisa

rahoitustyöryhmän väliraportin se on erittäin hyvä se on halpa valtiolle voimmeko me luottaa että nyt aloitetaan siellä lainsäädäntötyö että saamme lainojen lyhennysten lykkäysvuoden ja valtion

arvoisa puhemies aloitan tästä nylundin viimeisestä kysymyksestä kyllä nuo rahoitustyöryhmän ehdotukset valtiontakauksista kriisilainoille ja lisälyhennysvapaavuosien myöntämisestä lähtevät säädösvalmisteluun niistä on hallituksen linjaus tämä tiedoksi kaikille niille jotka kyselivät tätä ehkä tämä meni tuossa alkupuheessa ohi mutta tämä vastauksena kaikille jotka kriisilainoista kyselivät tämän työryhmän ehdottamia asioita valmistellaan

edustaja leppä kysyi tästä eun määräsäätelystä tuskin paluuta kiintiöihin on mutta täytyy sanoa kun kun kuuntelee kollegoita eri puolilla eurooppaa että ehkä kiihkeimmätkin maatalousmarkkinoiden vapauttajat ovat puhuneet että täytyisi saada siihen milloin se konkretisoituu en hirveästi toivoa satsaa edustaja mattila loistava puheenvuoro siinä missä valtio tekee periaatepäätöksen valtionhankinnoista kuntapäättäjillä on mahdollisuus ja monet kunnat ovat sen tehneet suosia lähiruokaa kotimaista ruokaa kriteerit aina löytyvät jos tahtoa on

liian kovia c kotieläinrikkomuksista ei saa tulla sanktioita peltopuolelle ja päinvastoin ja vielä tähän lisätään se että näissä tarkastuksissa todetuissa pinta alaheitoissa toleranssia on saatava ylös näitä me ajamme ja kiitos tuesta siinä

vielä poimin täältä tämän että edustaja lindtman oli huolissaan tästä kilpailuasetelmasta kyllä tarvitaan sitä läpinäkyvyyttä tässä ruokaketjussa ja tarvitaan ketjun yhteistyötä jos sitten määräävää markkina markkina asemaa joku käyttää väärin niin kilpailuviraston tehtävä on valvoa sitä en ole viranomainen mutta voin edistää ruokaketjun oikeudenmukaista tulonjakoa

edustaja kankaanniemi puhui näistä eun muutoksista oikeastaan vastasin niihin kun puhuin tästä eestilän puheenvuorosta eli tämän kaltaisia byrokratian karsimistoimia ajamme eu tasolla kotimaan toimien lisäksi

huomioni edustaja essayahin erinomaiseen kysymykseen käyttövoimaverosta kysyn arvoisilta ministereiltä voisiko hallitus vielä harkita käyttövoimaveron poistamista biokaasuautojen osalta sillä uskon että esityksen myönteiset vaikutukset aluetalouteen ja biotalouden kehittymiseen kattavat käyttövoimaverosta saadut tuotot esimerkiksi keski suomessa on lähes kahdenkymmenenviidentuhannen henkilöauton tekninen potentiaali biokaasun hyödyntämiseksi voisivatko kenties arvoisat ministerit vielä valottaa mitä tämä biokaasun myönteinen positiivinen tulevaisuus tarkoittaa ihan käytännössä voiko se tarkoittaa kenties sitä että syöttötariffi ulotetaan myös pienimuotoisen energiantuotannon tukemiseen

tarkoittaa käytännössä sitä että myöskin meidän täällä pohjoisessa pitää pystyä pitämään yllä maataloustuotanto ja ja sen kannattavuus me olemme olosuhteiltamme tällä hetkellä vielä huonommassa asemassa mutta ilmastonmuutos muuttanee kahdenkymmenen lähivuoden aikana tilannetta merkittävästi täällä on puhuttu tuotteista saatavasta paremmasta hinnasta nyt minä todella toivon että käynnistetään myöskin jatkossa tiivis yhteistoiminta koko elintarvikesektorin kanssa tiedän että sitä on yritetty mutta se pitäisi saada sellaiselle pohjalle että se käytännössä toimii koska viime kädessä kuitenkin siinä ketjussa se arvonlisä jaetaan niiden kolmen toimijan kesken kauppa

rouva puhemies vielä palaan tähän kaupan keskittymiseen kahden johtavan kauppaketjun omat tuotemerkit joita nyt ilmoittavat että he käyttävät kotimaisia raaka aineita mtkn mukaan nämä kaksi ketjua ja nämä omat tuotemerkit kilpailuttavat raaka aineet viimeiseen tuntiin asti kuka myi halvimmalla tästä johtuu se että alkutuottaja saa yhä vähemmän enää omasta laadukkaasta raaka aineestaan tämä on se kysymys ministeri tiilikainen miten tähän puututaan että voitaisiin saada oikeudenmukainen osa näille alkutuottajille ettei mennä tähän

arvoisa puhemies kun tässä on kuunnellut tätä debattia niin minun mielestäni aika olennainen asia on jäänyt aika vähälle huomiolle ja se on nimenomaan venäjän pakotteet ja venäjän laittamat vastapakotteet

neljäsataakolmekymmentä miljoonaa

valion osuus oli kolmesataaviisikymmentä miljoonaa kun me puhumme täällä markkinaehtoisesta maataloustuesta niin tämän rinnalla minun mielestäni tietysti huono asia on kaupan määräävän markkina aseman hyväksikäyttö mutta se taas johtuukin ja mahdollistuu sillä että meillä ei ole riittävästi maataloustuotteille kilpailua eli vientitoimintaa tässä aikaisemmin muun muassa edustaja terho mainitsi venäjän pakotteet ja vastapakotteet ja taisi olla joku muukin edustaja kysyn pääministeriltä onko meillä

arvoisa puhemies työstä on

nyt tilanne on se että viljelijä saa esimerkiksi kahden euron leivästä vain seitsemän senttiä tähän viljelijöiden kohtuuttoman pieneen osuuteen on kiinnitettävä huomiota näin kuluttajana ajattelen että elintarvikkeisiin pitäisi lisätä yksinkertaiset merkinnät siitä paljonko tuottaja saa itselleen tuotteesta mielestäni tämä ohjaisi jo itsessään meitä suomalaisia kuluttajia kiinnittämään asiaan huomiota ja suosimaan kotimaisia ja jopa paikallisia tuotteita olisi merkityksellistä koska mtkn laskelmien mukaan jo muutaman sentin korotus parantaisi viljelijöiden tilannetta kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä miten suhtaudutte tämänkaltaisiin elintarvikkeiden niin sanottuihin tuottajan palkkamerkintöihin ja aiotteko edistää tämänkaltaisten tuotantoketjujen

edustaja turunen jatkoi lähipäivinä meille eduskunnalle annetaan ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja meidän valtionpäämiehemme tapaa venäjän päämiehen eun ja venäjän suhteessakin tapahtuu ehkä enemmän kuin julkisuudessa on on kerrottu ja joka tapauksessa saksa ja ranska ovat jo liikkeellä miten on joko sektoriministeri tai arvoisa pääministeri onko suomella poliittista liikkumatilaa kahdenkeskiseen vaikuttamiseen ennakointiin yhteistyöhön jotta suomi on valmiina sillä hetkellä kun ennemmin tai myöhemmin pakotteista ja vastapakotteista luovutaan kun kuitenkin kaikkien tiedossa on se että suomi näistä vastuista ja seuraamuksista kantaa kaikkein kovimman

kiitokset kaikille ryhmille hallitus ansaitsee erityiset kiitokset nimenomaan siitä ratkaisusta että ollaan nyt myöntämässä lisää valtiontakauksia ja maksuhelpotuksia korkotukilainoihin ja valtionlainoihin toinen kiitoksen aihe liittyy tähän valtioneuvoston periaatepäätökseen jossa valtio hankkii ruokaa joka on tuotettu viljelijöiltä vaadittujen tuotantovaatimusten mukaan tämä edesauttaa myös sitä että kunnat ja muut julkisen ruokahuollon hankkijat voivat vedota siihen ja käyttää näitä samoja periaatteita maidontuotanto kärsi kovin venäjä pakotteista ja nyt kun eu on poistanut maitokiintiöt mikä on aikaansaanut sen että useat unionin jäsenmaat ovat nostaneet tuotantoaan jopa kymmenillä prosenteilla kysyn ministeriltä onko unionissa nyt minkämoista hyväksyntää sille unionin vaatimukselle että jäsenmaissa tehtäisiin omia toimenpiteitä tehtäisiin omia toimenpiteitä maidontuotannon rajoittamiseksi
arvoisa rouva puhemies me kaikki tiedämme että tuotantoeläimet voivat hyvin silloin kun maanviljelijät isännät ja emännät voivat hyvin ja heidän hyvinvointiinsa on oikeastaan kaksi keinoa yli muiden ensinnäkin se että lomitusjärjestelmä toimii mutta toiseksi se että he saavat riittävän riittävän toimeentulon omasta toiminnastaan

kaupat ja me kuluttajatkin saisimme vaikutettua siihen että tuottajat saisivat paremman

suuri suuri osa maataloustuista maksetaan valtion varoista ja eun osuus on pudonnut joka ohjelmakauden jälkeen silti on rakennettu sekä eun vaatima että oma kansallinen valvontajärjestelmä jota täytyy noudattaa eun maksuosuus vähenee mutta valvonta tulee eusta ja se tiukkenee joka vuosi eli voisi ajatella näin että missä kysymys on maataloudesta ja ja eusta niin siellä on vaikeudet ministeri tiilikainen kuvasitte jo jollakin tavalla sitä mitenkä paneudutte tähän byrokratian vähentämiseen kysyn niitä konkreettisia toimenpiteitä millä sitä vähennetään kuinka saadaan suomalaista päätäntävaltaa siihen että maatalouden tuet tuet saadaan maksettua ajan tasalla

arvoisa puhemies suomalainen maatalous ei ole ahdingossa vaan kriisissä siltä osin tässä välikysymyksessä ollaan oikeassa välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja luettelikin puheenvuorossaan hallituksen synneiksi lähes kaiken maan ja taivaan väliltä hallituksen syyttäminen on on paikallaan kunhan syytettyjen penkille istutetaan useampi edellinen hallitus välikysymyksen tekijöidenkään on turha pestä käsiään tästä kriisistä ainakin uudellamaalla kriisi on ollut päällä ja pahentunut jo vuosien ajan mutta arvoisa puhemies syyttely ei kuitenkaan viljelijöitä nyt auta sillä makseta laskuja eikä pidetä perheitä leivässä siksi kysynkin mitä välikysymyksen tekijät tekisivät enemmän viljelijöiden hyväksi enemmän kuin ministeri tiilikainen ja edustaja leppä täällä jo linjasivat ainoastaan edustaja nylund taisi puheenvuorossaan vastata tähän nimenomaan realistisesti konkreettisia toimia

maataloustuotteiden tukiasioissa helposti unohtuu se että ne koituvat myös kuluttajien hyväksi kauppojen hyväksi ruuan hinnan muodossa kysyisin ministeri tiilikaiselta tästä byrokratiasta tiedämme että se on aivan valtavaa on lappua ja lippua mitä pitää täyttää määrä on valtava joskus se kruksi menee väärään kohtaan vaikka viljelijä käyttää asiantuntija apua ja kun kruksi menee väärään kohtaan niin sanktio on tuhansia euroja jopa kymmenentuhatta euroa onko mahdollista että siihen tulee helpotuksia

rouva puhemies

on määrätietoisesti parannettu tekemällä investointeja ja yksikkökokoa kasvattamalla ja tämän seurauksena tilat ovat velkaantuneet tuottajahintojen alentamisesta johtuen kassavirta on kääntynyt negatiiviseksi sen tähden oli erittäin lohdullista kuulla että hallitus on tuomassa vakautta sekä laina aikoihin että takauksiin tämä on rohkaiseva viesti toisaalta hallituksen taholta on kerrottu että on tarkoitus käynnistää toimet joilla pitkällä tähtäyksellä kannattavuutta ollaan ollaan parantamassa minusta tämä joka on täällä käyty on ollut rohkaiseva kädenojennus suomalaiselle maataloudelle ja suomalaisille viljelijöille tästä on hyvä jatkaa

meillä monella on tiedossa se että hallituksen ministereistä monella on aikamoinen työtaakka ja niihin lukisin muun muassa työ ja oikeusministerin ja sitten myös ministeri tiilikaisen nyt kun tiedetään minkälaisessa kriisissä suomen maatalous on tiedetään missä tilanteessa meidän työllisyys on ja tiedetään myös että nyt tapahtuu vaihdoksia hallituksessa mennään sss hallituksesta sos hallitukseen niin eikö nyt kun on myös tämä tilanne päällä sekä maataloudessa että työllisyydessä olisi pääministeri ollut se sauma ottaa uusia pelaajia mukaan hallitukseen niin että ministerit voisivat toden teolla keskittyä siihen tärkeään ja niin että heillä olisi edellytykset tehdä kaikkea sitä mitä tässä nyt ollaan myös tuotu esille pitäisi käydä neuvotteluja eussa pitäisi uudistaa mavia pitäisi byrokratiaa purkaa ja niin edelleen ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

edustaja turunen otti tämän viennin merkityksen esille ja totesitte aivan oikein että jos neljäsataa miljoonaa on kadonnut sieltä myyntipuolelta niin kyllähän se jossain näkyy sitä ei millään muulla paikata kuin löytämällä uusia markkinoita vaikka tuo venäjän vienti on näitten pakotteitten ja vastapakotteitten takana niin onneksi meidän vienti muualle on kasvanut noin kymmenellä prosentilla eli kyllä niitä markkinoita löytyy mutta se vaatii vain sinnikästä sinnikästä työtä edustaja nurminen kyseli voitaisiinko sitä viljelijän siivua siitä paketista jotenkin merkitä voisi tietää kohtuullista byrokratiaa mutta tämä alkuperämerkintöjen lisääminen se että kuluttaja tietää että nyt on suomalaisesta tuotteesta kyse myös jalosteitten osalta on varmasti oikea tie viestittää kuluttajille asioita edustaja hautala kysyi tuotannonrajoitustoimista eu siis mahdollistaa sen että tuottajaorganisaatiot ja maat halutessaan rajoittaa tuotantoa mutta käytännössä en ole kuullut yhdenkään kollegan sanovan että meidän maassa tähän ryhdytään koska kaikki pelkäävät että jos me rajoitamme niin joku edullisempien tuotantokustannusten maa käyttää tilaisuuden hyväkseen ja vain lisää tuotantoa ja tilanne ei muutu ainoastaan tuotanto siirtyy paikasta

myöhässä vaikka se ei ollut kuin semmoinen alle kymmenen prosenttia koko tukisummasta mutta kun ne olivat etupäässä kotieläintukia joilla se tilanne on kaikkein hankalin niin jokainen viivästys kirpaisi ja kovaa tiloja nyt tuo rästipuoli on kiritty kesäkuun loppuun mennessä tuet maksetaan ja ensi syksynä palataan jotakuinkin normaaliin aikatauluun eli tukia aikaistuu vuodenvaihteen paremmalle puolelle

arvoisa rouva puhemies edustaja myllykoski edustaja turunen ja edustaja mustajärvi nostivat nämä eu pakotteet esille saksan ulkoministeri nosti pakotteiden poistamisen asteittain sitä mukaa kun minskin sopimus etenee tällaista keskustelua siis euroopassa käydään tämän ympärillä hyvin todennäköistä on että pakotteet kuitenkin tulevat jatkumaan puoli vuotta te kaikki hyvin tiedätte että että nämä pakotteet on sidottu minskin sopimuksen etenemiseen ja yksimieliseen päätökseen eussa sitten edustaja leppä kysyi tästä ranskan tapaamisesta viime eurooppa neuvostossa pitkästä pitkästä aikaa sen päätelmiin tuli huomio tästä maatalouden kriisistä ranskan aloitteesta suomen suomen ja luxemburgin kannattamana tästä keskustellaan nyt sillä tavalla että josko tämä rohkaisisi sitten sen kriisipaketin tekemiseen euroopan unionin toimesta sitten biokaasusta tuli kysymyksiä meillä on ilmasto ja energiastrategia päivitettävänä tämän vuoden loppuun mennessä ja siinä otetaan kantaa tämän hajautetun energian edistämiseen itse uskon biokaasun hyödyntämiseen nimenomaan liikenteen polttoaineena ja ja työkoneiden polttoaineena se syöttötariffin ulottaminen kovin pieniin yksiköihin tuo helposti sinne sinne byrokratiaa lisää ehkä sitten sitten toiset keinot siellä tukevat paremmin mutta liikenteessä ja työkoneissa sillä on suuret mahdollisuudet tuossa keskustelun aikana tuli mieleen että että pitäisikö meidän tällä yksimielisellä viestillämme haastaa kauppa sillä tavalla että kauppaan tulisi sellaisia tuotteita joissa sanotaan että tämän maitopurkin hinnasta kymmenen senttiä enemmän menee ja haastaisimme yhdessä sillä tavalla että että kuluttajat saisivat sellaisia tuotteita joista selkeästi suurempi osa päätyy sitten sitten tuottajille ministeri tiilikainen esitteli useita

mitä on tehty ehkä yksi yksi vielä lisää tuohon kyllä tämä haja asutusalueiden rakentamisen poikkeuslupapäätösten siirtäminen kunnille on on myöskin maanviljelijöille aika iso asia sitten ehkä tuo terrafamen lisäbudjettipäätöksen rinnastaminen tähän maataloustukeen on vähän epäreilua me kaikki tiedämme sen että että teemme sen erittäin vastahakoisesti meillä oli jo hallituksella siellä tähän hankkeeseen yksityistä rahaa jolla olisi voitu varmistaa sen yhtiön tulevaisuus ehkä se rinnastus ei ollut kovin reilu tässä yhteydessä
sitten voidaan vielä jatkaa debattia

arvoisa puhemies luomusta tuottajalle jää enemmän katetta

on myöskin ympäristöystävällisempää energiatehokkaampaa terveellisempää edellinen hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet jotka nyt tämä hallitus on ohjelmassaan hyväksynyt eli vuonna kaksituhattakaksikymmentä suomen peltoalasta tulee olla luomutuotannossa kaksikymmentä prosenttia ja julkisissa ruokapalveluissa tarjottavasta ruuasta tulee olla luomua kaksikymmentä prosenttia no nyt sitten näitä luomutavoitteita saavuttamaan edellinen hallitus perusti suomeen luomuinstituutin ja tämä sijaitsee mikkelissä mutta ilman valtion rahoitusta eivät instituutin asiantuntijat pysty työskentelemään kysynkin nyt

onko tämä

arvoisa rouva puhemies viisikymmentätuhatta eli puolet suomen maatiloista on lopettanut eun aikana ja todellakin tuntuu siltä että maatalouden kriisit ovat vain jatkuneet vuodesta toiseen ja nyt erityisesti kun eun maitokiintiöt poistuivat ja venäjän pakotteet purevat suomen elintarvikevientiin hyvä jos siellä on vientiä nyt tulossa muihin maihin mutta tukimaksatuksien viivästyminen on todellakin aiheuttanut jatkuvan kassavajeen maatiloilla ja ja toisaalta täytyisi ymmärtää meidän kuluttajienkin että maataloustukihan on meidän kuluttajien tuki ruuan hinta on kilpailun myötä alentunut kaupoissa mutta viljelijät elikkä alkutuottajat eivät ole siitä hyötyneet koskaan ei ruoka ole ollut enemmän esillä muun muassa tv ohjelmissa ja muualla mutta jotenkin tuntuu että se tuottaja on sieltä jäänyt varjoon valtion takaukset viljelijöiden kriisilainoihin ovat hyvä asia ja ja todellakin varsinkin jos syksyllä tuo kriisipaketti saadaan pahimpaan ahdinkoon mutta kysyisin miten saamme pitkällä tähtäimellä tämän pysyvän maatalouden rakennekriisin ratkaistua ja miten kuluttajat voivat siihen vaikuttaa

arvoisa puhemies hyvä pääministeri vetositte äsken minskin sopimukseen ja nyt kuitenkin tiedämme sen että venäjä ei ole kauhean halukas koko minskin sopimusta edes myöntämään jos minskin sopimusta odotetaan niin tuskin maatalouteen saadaan suomessa minkäänlaista apua jos siitä on kiinni se että pakotteita voidaan purkaa niin sitä purkua saadaan näillä näkymin näköjään odottaa kauan mutta minä sanoisin että meidän kollegoilla tanskassa on yksi semmoinen ajatus josta josta mekin voisimme ottaa oppia ja se on se että he eivät halua olla empaattisia

että he haluavat tehdä asiat niin että heidän ei tarvitse olla empaattisia minusta se on aika hyvä lähtökohta nyt jos mennään tuohon maatalouspuoleen niin voisiko ajatella sellaista että valtio lainaisi korotonta lainaa sellaisille joille on tulossa selkeä tuki eusta ja sitten kun nämä rahat tulevat tulevatpa ne kuukausi kaksi tai kolme tai vuosi myöhässä sen jälkeen ne automaattisesti

puhemies viljelijällä on nyt hätä joten sitä kriisipakettia tarvittaisiin nyt eikä vasta syksyllä toisaalta hallitus leikkaa ympäristötukijärjestelmästä vaikka viljelijät ovat erittäin innolla hakeutuneet tähän mukaan ja suojakaistojen määrä on ylittänyt kaikki odotukset lisätkää määrärahoja tähän tarkoitukseen ministeri tiilikainen te puhuitte kauniisti luomusta mikä onkin erittäin kannatettavaa yksi asia mikä edistäisi luomua olisi luomumaidon d vitaminointi niin kuin ruotsissakin tehdään missä vaiheessa suomessa ollaan tässä nostan vielä esiin uudet tuotteet nyhtökauran härkäpavun joita ihmiset haluaisivat todella ostaa ja ajatella ilmastoa mitä hallitus tekee härkäpavun tuotannon tukemiseksi mitä toimenpiteitä on tulossa näiden uusien mahdollisuuksien edistämiseksi

aivan ensimmäiseksi kiitokset oppositiolle hyvähenkisestä keskustelusta ja siitä että olette heränneet nyt tähän maataloustuottajien vakavaan kriisiin minun täytyy kuitenkin hivenen nyt kyseenalaistaa teidän motiivienne puhtautta on nimittäin selvää että tässä salissa istuu oppositiossa valtavasti henkilöitä jotka ovat ajaneet maataloustukien leikkauksia ja maata lous ja ympäristönormien kiristämistä jolloin viljelijät tukehtuvat sen hallinnollisen taakan alle olette ajaneet turkistarhauksen lopettamista teidän tekemänne petopolitiikka on ollut myrkkyä poro ja lammastaloudelle minkä takia tässä alkaa kyllä sydän itkeä itkeä verta tämän tämän vuoksi ja toivon että nyt tämän käydyn välikysymyskeskustelun jälkeen yhteistyö näiden asioiden edistämiseksi hallituksen ja opposition välillä paranee

puhemies täytyy sanoa että edustaja kärnän historian tuntemus on kovin lyhyttä mutta kiitän ministeri tiilikaista erittäin asiallisesta ja hyvästä keskustelusta meidän ryhmäpuheemme kaksi tärkeintä viestiä ovat tämä kaupan keskittyminen ja reilun kaupan saaminen sinne toinen

että vaaditaan suomen elintarvike ja eläinsuojelulainsäädäntöjen hyväksymistä voin kertoa tässä näin positiivisena asiana lopuksi että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen että näin pitää toimia jatkossa

rouva puhemies kun täällä on nyt tuotu esille kaupan vahva neuvotteluasema ja puhuttu maidon tuottajahinnan romahtamisesta niin lienee selvää että niin kauan kuin maitoa tuotetaan enemmän kuin sitä ostetaan kaupan neuvotteluasema pysyy hyvin vahvana vuonna kaksituhattaviisitoista suomessa tuotettiin kuusitoista prosenttia enemmän suomalaista maitoa kuin sitä käytettiin ja sen lisäksi vielä tuonti päälle ja maito ei ole kaikista helpoin vientitavara niin kauan kuin me ylläpidämme rakenteita missä tuotantoa on enemmän kuin kysyntää kaikki alan toimijat tulevat olemaan ahtaalla tässä on kyse hyvin hankalasta rakennemuutoksesta ja maatalousyrittäjien ahdinko on todellinen

tehdä kotiläksyt maidontuotannon omavaraisuus on yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia ja meillä on lukuisia elintarvikkeita joissa omavaraisuusaste on todella heikko mutta siitä huolimatta se hinta ei ole se mikä viljelijälle kuuluu koska elintarvikeketjussa se hinnanmuodostus ei mene reilusti siksi minun mielestäni edustaja wallinin esille nostamat asiat kysymykset siitä mitä toimia me voisimme lisää tehdä ovat ihan asiallisia ehdottomasti jos jos se hinta ei tässä elintarvikeketjussa rupea menemään oikein meidän on avattava kilpailulainsäädäntöä ja koska

se on perussuomalaisen ministerin rootelissa kysyisinkin perussuomalaisilta oletteko valmiit siihen että että tätä kilpailulainsäädäntöä tarkastellaan niin kuin on tarkasteltu jo tuottaja ja toimialaorganisaatiotakin

näkemyksiin yhtä selittävää syytä maatalouden ahdingolle ei ole selittävä tekijä ei luonnollisestikaan ole maatalousviraston maksatusongelmat mutta se on eräänlainen viimeinen pisara jonka jälkeen monella on kiehahtanut yli joskus heikkona hetkenä on tullut mieleen kun tämän kuntoon saaminen on tuntunut niin vaikealta että kuusitoista vuotias nörtti olisi osannut sen laittaa paremmin kuntoon kuin muut mutta me emme tässä keskustelussa ole riittävästi havahtuneet niihin henkisiin ongelmiin joita maatalouden harjoittajien piirissä nyt on tämä on verrattavissa yrittäjien tilanteeseen yhdeksänkymmentä luvun laman aikana ja tässä on todella tikittävä aikapommi siellä on avioeroja monia traagisia asioita ja tähän on kyettävä reagoimaan

täytyy kyllä todeta että minullakin on hieman eri tiedot maidontuotannosta kuin kollega vartialla kyllä se taitaa niin olla kuten edustaja kalmari sanoi että me tuotamme kotimaassa aika lailla sen määrän maitoa mitä suomalaiset kuluttavatkin harmi vain että suomalaisten kuluttamasta maidosta aika iso siivu kuitenkin on tuontimaitotuotteita ja siinä olisi korjattavaa mutta varsinaisesti pyysin puheenvuoron jatkaakseni hieman kaupan keskittymisestä ja kilpailulainsäädännöstäkin kyllä kai täytyy olla niin että silläkin saralla meidän jotain täytyy voida tehdä ei kai voi olla ihan hyväksyttävä ja käypä menettely kun kilpailuvirastokin on siitä huomauttanut isojen kauppaketjujen siitä että tuottajat maksavat jotain kynnysrahaa jotta tuote pääsee edes hyllylle tai jopa myymättä jääneet tuotteet takaisin emme kai me tällaista voi hyväksyä ja kun kauppa on keskittynyt niin että suurin osa myydään suurmyymälöissä

puhemies toisaalta täytyy muistaa näitten tuotantolukujen ja tuotantomäärien osalta että me elämme yhteisillä eu eu markkinoilla mutta mutta eu eu ohjelmapolitiikka on iso osa tätä meidän meidän maatilataloutta me elämme tällä hetkellä nykyisen ohjelmakauden puoltaväliä ja ja minä ymmärrän sillä tavalla että parasta aikaa lobataan aika kovaa tahtia tuota vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeistä ohjelmakautta maatalouden osalta kyse on tietysti totta kai myös näistä säädöksistä mutta ennen kaikkea maataloustukirahaston ja maaseuturahaston kokonaisuudesta nämä ovat meille koko kansantalouden kannalta tärkeitä koska totta kai maatilojen osalta merkittävä osa tuloista tulee sieltä mutta myös sitä kautta että me pystymme kotouttamaan sitten merkittävän osan jäsenmaksuista tänne ministeri mitkä ovat nyt eun tasolla tavallaan ne pääkysymykset joihin eu tason ohjelmakausikeskustelu nyt sitten kulminoituu

voisin vastata edustaja kärnälle suomalaisen maatalouden valtti on laatu ja eettisyys maatalouden kannattavuutta ei voi hakea laadusta tinkimällä ja sivistyneessä yhteiskunnassa myös eläinten oikeuksia kunnioitetaan hyvinvoiva eläin on tuottava ja myös kuluttajat haluavat tuotteelta eläineettisyyttä viljelijöiden jaksaminen on olennainen kysymys eläinten hyvinvoinnin kannalta

uusien parsinavettojen rakentaminen on syytä lopettaa kuten on tehty suurimmassa osassa muita länsimaita uuden lain tuomat vaatimukset eläintuotannolle on toteutettava siirtymäaikojen puitteissa jotta maatiloilla on aikaa sopeutua normeihin kysyisin ministeriltä mikä on eläinsuojelulain valmistelun tilanne

tuntipalkka oli noin kolme pilkku kolme euroa kuinka moni olisi valmis työskentelemään vuoden ympäri välillä vuorokauden ympäri kuten nyt rehuntekoaikaan tällaisella palkalla jos suomessa tehtäisiin kaikkialla työtä maatalouden tuntipalkalla ja tehokkuudella olisi kustannustasomme maailman ylivoimaisesti kilpailukykyisin ja maamme rypisi kauppataseen ylijäämässä vasemmistoliiton tuore puheenjohtaja esitti tuoreeltaan että kuukausipalkkaa nauttivien työntekijöiden työaikaa pitäisi laskea kahdeksasta kuuteen tuntiin mutta palkka pysyisi samana kuinka uskottavalta uskotte tuon tässä välikysymyksessä mukana olevista viljelijöistä tuntuvan ja ymmärrän oikein hyvin että sdpn taktiikka tässä välikysymyksessä oli jättäytyä sen

huoltovarmuuden kannaltakin on välttämätöntä että kotimainen perheviljelmiin perustuva maatalous suomessa jatkossakin on kannattavaa viime kädessä kyse on siitä että koko pitäisi olla sellainen että siinä kaikki osa alueet myös viljelijät viljelijät pärjäävät kun täällä jo aiemmin mainittiin siitä että me olemme euroopan unionin tasoisilla markkinoilla mikä monessa mielessä pitää paikkansa niin silloin meidän tietysti on myös katsottava niitä tuotantokustannuksia suhteessa on ihan järkevää edellyttää että että suomessa esimerkiksi julkiselle puolelle ostettavilta tuotteilta vaaditaan sellaiset vaatimukset jotka suomessa ovat myöskin tuotannossa käytössä ei ole oikein jos on kohtuuton kilpailuetu sille joka tuo tavaroita muualta koska suomalainen tuotanto on eettisesti kestävää ja myöskin eläinten hyvinvoinnista huolehditaan eli tärkeää on

on ryppyillyt tietojärjestelmät eivät ole toimineet maassa on keskitytty hoitamaan ensin tietojärjestelmiä ja ja vasta sitten ihmisiä maaseudun yrittäjiä hyvä ministeri paperiteollisuuden ja kännyköiden maassa puhelimen paperin ja kynän avulla olisi monta ongelmaa voitu ratkaista tai ainakin lievittää ja tukia jakaa miksi näitä peruskeinoja ei otettu käyttöön ja priorisoitu maaseudun yrittäjiä ja heidän hyvinvointiaan jos terveydenhuollossa olisi toimittu vastaavalla tavalla monta potilasta olisi jäänyt hoitamatta ja ihmishenkiä menetetty miksi tietojärjestelmien annetaan isännöidä tietojärjestelmät voivat kyllä odottaa ja ne voidaan saattaa ajan tasalle myöhemminkin ihmiset maatalousyrittäjät eivät voi odottaa

arvoisa puhemies pääministeri sipilä ottikin aikaisemmin kantaa siihen että eri yrittäjyyttä ja tuotantomuotoja eri eri elinkeinoaloilla ei pitäisi laittaa vastakkain aikaisemmin keskusteltiin tässä maatalouden vakavassa kriisissä siitä mihin esimerkiksi valtion varoja käytetään pidän erittäin epäreiluna todellakin sitä että kaivostoimintaa verrataan maatalouden tilanteeseen tässä yhteydessä onkin hyvä todeta että tällä hetkellä esimerkiksi talvivaara nykyinen terrafame on jo tähän mennessä tuottanut pelkästään verotuloina enemmän yhteiskunnalle kuin sinne on julkisia varoja laitettu tämä on ehkä hyvä muistaa kun sitten tätä varojen käyttöä mietitään muille elinkeinoaloille mutta puheenjohtaja erityisesti maatalouspuolella erityisen tärkeää on nyt sitten miettiä niitä keinoja miten kannattavuutta saadaan sitä kautta että se oikea yritystoiminta vilkastuu ja tuottajat todella saavat sen oman osuutensa tästä ruuan hinnasta ja ymmärretään se että tukea annetaan maataloudelle joka ei pelkästään

arvoisa puhemies kun kuuntelin tässä keskustan puheenvuoroa niin vähän hämmästelin kyllä sitä tilanne nurinkurinen että sdptä syyllistetään siitä että me emme ole välikysymyksessä mukana kaatamassa hallitusta kun kerrankin ollaan ikään kuin antamassa hallitukselle aikaa ja haluamme tukea hallituksen toimia niin siitä täällä nyt meitä sitten syytetään aika erikoinen aika erikoinen asetelma poliittisesti arvoisa puhemies mutta mitä tähän maatalouden kannattavuuskriisiin tulee niin ollaan nyt rehellisiä eivät mitkään maataloustuet tule riittämään ellei markkinoilta saatavaa tuloa pystytä kasvattamaan tässä tullaan puhemies tähän kaupan määräävään rooliin meillä suomessa on erittäin keskittynyt kauppa se näkyy ja tuntuu ja ellei alkutuottajan asemaa tässä elintarvikeketjussa kyetä parantamaan niin tämä tilanne vain jatkuu edellinen hallitus tähän puuttui me teimme silloisen työministeri lauri ihalaisen johdolla terveen kilpailun edistämisohjelman joka antoi työkalut puuttua tähän kaupan määräävään markkina asemaan mitä te nyt ministeri tiilikainen teette käytättekö te näitä työkaluja täällä edustaja kalmari sanoi että voidaan avata kilpailulainsäädäntö tuletteko te avaamaan kilpailulainsäädännön alkutuottajan hyväksi

arvoisa rouva puhemies nyt pitää meidän kaikkien muistaa täällä että me toimimme yhteisillä eurooppalaisilla markkinoilla ja markkinat toimivat niin että tavaravaihdantaa menee rajan yli tämä pitää meidän huomata täällä mutta tämä pitää myös huomioida tuolla kilpailuviranomaisten puolella tällä hetkellä meidän tuotantopanosmarkkinat ja meidän tuottajahintamarkkinat toimivat aivan eri tavalla meillä on yhteiset markkinat mutta eri pelisäännöt näin ei voi olla

siitä että me kaikki vetoamme kauppaan että otetaan käyttöön reilummat tavat toimia meidän pitää kaikkien nyt ottaa tästä asiasta vaari ja tehdä tällainen vetoomus yhdessä jokainen puolue kaikki yhdessä ja yhdessä ja olla voimakkaasti tämän asian takana ja myös viranomaisten toimia sen mukaan että

tietojeni mukaan tähän maahan ollaan järjestämässä ja rakentamassa digitaalista rahtikirjaa rahdin digitaalista seurantajärjestelmää josta käy ilmi muun muassa matkaketju ja sen kuljetuksen hiilijalanjälki tämä hiilijalanjälki mahdollistaa sen että kilpailutuksessa ja hankinnassa pystytään suosimaan lähiruokaa lähituotantoa kysymys kuuluu kun tämä uusi järjestelmä tulee toimintaan niin ohjeistetaanko hankinta ja kilpailutus toimimaan niin että se suosii suomalaista kun tässä oli ehdotus tästä tästä kotimaisuuden merkistä niin voiko valtio tehdä jotain tämän tosi reilun kaupan

viljelijät ovat tunnetusti eun priimuksia maatalouden ympäristöasioissa ja ympäristön hoidossa vaikka usein päinvastoin väitetään hallinnon karsimista nimenomaan ympäristön hoitoon liittyvän työn osalta on toivottu jo kauan ja se on ollutkin myös tämän hallituksen tavoitteena on ollut puhetta ympäristölupamenettelyiden keventämisestä esimerkiksi niin että kotieläinrakennusten ympäristöluvista siirryttäisiin

puhemies täällä on ollut todella hyviä puheenvuoroja jokainen suomalainen varmasti haluaa tukea suomalaista maaseutua ja maataloutta ja erilaisia vetoomuksia on esitetty on on kerrottu mitä valtio voi tehdä ideoita on tullut ja maksatuksesta lupauksia samoin on kerrottu mitä kuntapäättäjät voivat tehdä hyvä hyvä huomio edustaja mattilalta perussuomalaisista mutta me olemme unohtaneet vedota siihen joka sitä ruokaa jospa me kansanedustajat ja ministeriöaitio ilmoittaisimme että me ostamme suomalaista nimittäin olen huomannut että ihmiset monesti huutavat sen perään miksi suomalaiset tuotteet eivät mene kaupaksi kun kysyy heiltä mitä niskalapussasi lukee se on ymmärrän että kaikilla ihmisillä ei ole varaa siihen mutta me voimme äänestää jaloillamme nyt täällä on ollut kokoomukselta ja keskustalta ideoita että tehdään vetoomus näistä merkinnöistä tehdään myös vetoomus ja ilmoitus siitä että ne keillä on varaa ostavat kotimaisia tuotteita

puhemies yksi nopea tapa viljelijöiden tilanteen korjaamiseen on tosiaan tämä että kulutetaan enemmän suomalaista ruokaa toivoisinkin sitä oman esimerkkini kautta kun itse olen kova saunoja saunassa nautin makkaraa ja virvokkeita siihen päälle niin niissä molemmissa on kotimainen raaka ainepohja edustaja vartia hän täältä lähti toivoisin että myös helsinkiläisessä saunassa olisi kotimaista ruokaa hyvin tarjolla ja sillä lailla saataisiin tämä merkittävä kulutushyötylisä täällä on myös esitetty että keskusliikkeitten merkkituotteissa olisi kotimainen raaka ainepohja meillä kymenlaaksossa on perustettu aivan uusi meijeri voin sanoa sen korialla sijaitsee kaslink joka valmistaa kaikille suomalaisille keskusliikkeille merkkituotteita kotimaisesta maidosta tämä on oivallinen esimerkki myös millä lailla suomalainen elintarviketeollisuus voi kehittyä kysynkin ministeriltä onko vastaavanlaisia hyviä hankkeita muualla päin suomessa vireillä

pääministeri sipilän mielestä oli vähän epäreilua rinnastaa terrafame ja mahdollinen kriisipaketti olen toista mieltä minä olen kuunnellut sekä terrafamen että työ ja elinkeinoministeriön asiantuntijoita valtiovarainvaliokunnassa olen kuullut maatalousministeriön asiantuntijaa valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa ja minä en ole kyseenalaistanut

kapitalisoitumista minä kyseenalaistan sen jaksotuksen terrafame olisi pärjännyt erinomaisesti syyskuuhun tai jos he olisivat saaneet yhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa euroa nyt ja loput neljälläkymmenelläkahdeksalla syksyllä mutta viljelijät eivät pärjää arvovalinnasta oli kysymys ja maksumiehinä ovat maanviljelijät

puhemies kun nyt edustaja pakkasen mainitsema julkinen sauna tässä tuli puheeksi niin voin kertoa meidän kaikkien puolesta että siellähän todella oli hyvin kotimaista ruokaa tarjolla itse nautin siellä elämäni ensimmäisen kerran kotimaista nyhtökauraa oikein maukkaan nyhtökauraburgerin muodossa vaikka sekasyöjä olenkin mutta kun nyt puhumme kotimaisen ruuan suosimisesta kilpailulainsäädännöstä ja niin edelleen niin haluaisin nostaa tähän keskusteluun myöskin

on niin sanottu julkinen salaisuus että osa eu maista kiertää näitä venäjä pakotteita ja vie elintarvikkeita muun muassa valko venäjän kautta on ilmestynyt sellaisia elintarvikkeita kuin valkovenäläinen lohi ja valkovenäläiset katkaravut huhutaan että jopa eu puheenjohtajamaa hollannin elintarviketeollisuus tekee tällaista suomalaisen elintarvikeyrityksen edustaja kertoi meidän ryhmällemme kun kävimme siellä vierailulla että he eivät halua tämmöiseen vilunkipeliin lähteä ja he haluavat

jos todellakin jopa hollantilaiset yritykset näin tekevät

arvoisa puhemies edellisellä kierroksella jäi edustaja elomaan puheenvuoro kommentoimatta puhuitte tästä sanktioiden kohtuullistamisesta ja täällä edustaja korhonen kyseli mitkä ovat eu tasolla tällaisia kiireellisimpiä tai vahvimmin ajettavia asioita kyllä ne ovat juuri nämä eu tukiehdot ja se byrokratia otan konkreettisen esimerkin alkaen tästä kohtuullistamisesta kohtuullistamisesta kun viime syksynä kävi ilmi että eläinrekisterimerkintöjen viivästykset uhkasivat johtaa siihen että viljelijät menettävät paljon muitakin tukiaan kuin ne rekisterimerkintävirheen vuoksi tulevat sanktiot tein niin sanotusti väliinmenon eli päätin että tulkitsemme tätä toisin kohtuullistamme ei voi olla niin että virheestä syntyy huomattavasti hurjemmat seuraukset kuin aiemmin

näin teimme mutta emme jättäneet sitä siihen että vuosi toisen jälkeen teemme uusia tulkintoja vaan nyt koko talven ajan ajoimme eu tasolla sitä että voimme palata siihen vanhaan käytäntöön mitä näistä merkintävirheistä seuraa tämä asia on edennyt ja olemme palaamassa siihen entiseen parempaan käytäntöön että kohtuuttomia seurauksia ei synny eli silloin tällöin saadaan myös näitä asioita läpi nyt niitä nyt niitä ajettavia asioita on juuri tuo täydentävien ehtojen vähentäminen ja niitä rikkeitä seuraavien sanktioiden kohtuullistaminen kuten täällä jo aiemmin totesin kyllä tämä eu tason vaikuttaminen keskittyy nyt juuri tähän byrokratian karsintaan täällä on puhuttu kuluttajan vastuista ja vetoomuksista mielihyvin yhdyn siihen vetoomukseen että ei muuta kuin reilu kauppa käyntiin edustaja pakkanen otti tämän omakohtaisen esimerkin kun täällä on peräänkuulutettu että olisipa semmoinen tuote mistä menisi vaikka se kymmenen senttiä enemmän tuottajalle niin hyvät ystävät sellainen tuote löytyy melkein jokaisesta suomen kaupasta kun ostatte luomumaitopurkin sen tuottaja saa noin kymmenen senttiä enemmän no miten se hyödyttää tavanomaista viljelijää sillä tavalla että jos tämä luomumaidon kysyntä kasvaa ja bisnes paranee niin kyllä silloin sen maidon jalostaja pystyy maksamaan myös sille tavanomaiselle tuottajalle pikkasen enemmän plus että uusille tuottajille tulee mahdollisuuksia siirtyä luomumaidon tuotantoon

tuli ehdotus että jos tukimaksut viivästyvät viivästyvät niin sitten täytyisi olla erilaisia lainoitusinstrumentteja kyllä nyt lähdetään siitä että tukimaksut ensi syksystä lähtien tulevat sillä aikataululla kuin kuuluu täällä on moni valittanut näitä viivästyneitä tukimaksuja niin minäkin nyt ehkä on myös paikallaan sitten tehdä eurooppalainen vertailu jos verrataan eun kahtakymmentäkahdeksaa jäsenmaata niin arvatkaapa kuka on maaseutuohjelman kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä rahoitusten käytössä ykkösenä kyllä se on tämä suomi kuitenkin irlanti on lähes samalla tasolla pystynyt hyödyntämään jo näitä rahoja monet muut tulevat kaukana perässä joten tämä on pikkasen yleiseurooppalaisempi ongelma mutta olen samaa mieltä siinä että kun suomi on tietotekniikan mallimaa niin meidän täytyykin olla ykkönen meidän täytyykin pystyä panemaan hankalat systeemit

edustaja katainen ympäristöluvitus sitä ollaan kehittämässä monella tapaa osa luvitettavista toimenpiteistä karsitaan kokonaan pois osa siirtyy valtion luvista kuntien luviksi osassa luvista ollaan menossa siihen ilmoitusmenettelyyn ja lisäksi lupaprosesseja viilataan tämä on ympäristöministeriössä täyden työn ja tohinan alla ja

tiedän että lakiesityksiä on tulossa edustaja essayah tämä boikotin kiertäminen siitä ei ole ollut puhetta mutta näitä huhuja on kuultu en suosittele tietenkään suomalaisille yrityksille tätä mutta se on ikävää jos tämmöistä filunkia sitten esiintyy vapaakauppaneuvotteluissa maatalous tietenkin huomioidaan nyt sitten

sitten puhujalistalta edustaja katainen

arvoisa rouva

maitokiintiöitä maatalouden kriisi on siis hyvin monisyinen usealla rintamalla on pystyttävä tekemään nopeasti toimia jotta tulevaisuus voisi aidosti olla valoisampi yksi merkittävä tekijä on tietysti euroopan tukipolitiikkaa on kerta kaikkiaan pystyttävä reivaamaan siihen suuntaan että ruuantuotannosta saadaan aidosti aidosti kannattavaa unionin yhteisten tavoitteiden rinnalle on saatava myös jäsenmaiden huoltovarmuuden ja ruokaomavaraisuuden tukeminen se on suomalaisen maatalouden tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa hallitus on lähtenyt byrokratian purkamisessa kiitettävän aktiivisesti liikkeelle siinä riittää kuitenkin yhä edelleen tehtävää hallinnollisen työn vähentyminen ei oikeastaan vielä näy ollenkaan viljelijän arjessa yhteiskunnan on pystyttävä toimimaan niin että maatalouden harjoittajan aika ja työpanokset kohdistuvat siihen itse työhön ei paperisotaan tässä on vielä runsaasti tehtävää on myös löydettävä yhä uusia markkinoita suomalaisille tuotteille maatalousministeri tiilikainen on jo tehnyt erittäin hyvää työtä toivottavasti tuon työn hedelmistä suomalainen maatalous pääsee jo pian nauttimaan lisäksi on ilman muuta selvää kuten täälläkin on useaan otteeseen tämän päivän aikana todettu että tuottajien pitää pystyä suomalaisillakin markkinoilla saamaan työpanostaan vastaava korvaus koko tässä ketjussa kaiken kaikkiaan suomalainen maatalous ja huoltovarmuus sitä kautta on myöskin turvallisuuskysymys ruoka on asia jossa pitää pystyä varautumaan pahimpiinkin kriiseihin jotka jättäisivät kunkin maan omavaraisuutensa varaan tästä näkökulmasta on ilman muuta selvää että ruuantuotantoon liittyvää huippuosaamista ei suomessa ole varaa menettää olisimme tuontielintarvikkeisiin nojautuvana kansana aivan liian haavoittuvaisia jos jokin merkittävä kansainvälinen kriisi iskisi ruuantuotannon huoltovarmuus on siis otettava todella vakavasti arvoisa puhemies yksi suurimmista maanviljelijöiden rasitteista liittyy valvontoihin ja tukileikkauksiin nykyinen järjestelmä aiheuttaa suurta huolta viljelijöille ja erityisesti tukiehtojen noudattamisen todistustaakan kuuluminen yksinomaan viljelijälle on aivan kohtuutonta suomi onkin tehnyt komissiolle useita muutosesityksiä eu asetuksiin ja muutenkinhan eu tasolla on jo onneksi meneillään maataloustukijärjestelmän yksinkertaistamistyö toistaiseksi suomalaisen viljelijän näkökulmasta saldo on ollut kuitenkin heikonlainen olisi toivottavaa että näköpiirissä olisi sellaisia uudistuksia joiden merkitys tähän valvontojen ja tukileikkausten kokonaisuuteen olisi aiempaa paljon

arvoisa herra puhemies

yksin ratkaise akuuttia kriisiä otetaan pikakelaus muutamiin vaiheisiin syksyllä kaksituhattaviisitoista brysselin suurmielenosoituksessa todistettiin että viljelijöiden kärsivällisyys on totisesti koetuksella mielenosoituksen siivittämänä komissio lupasi viljelijöille akuuttia kriisirahoitusta viisisataa miljoonaa euroa josta suomalaisten viljelijöiden osuudeksi tuli suhteellisesti vaatimattomat kaksi prosenttia noin kymmenen miljoonaa euroa samaan aikaan kotimaassa todettiin että ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksista voidaan maksaa lokakuun loppuun mennessä kahdeksankymmentäviisi prosenttia aikaisemmin linjatun seitsemänkymmenenviiden prosentin sijaan pyydän huomaamaan että mikäli jostain summasta on tiedossa on tiedossa myös tarkka summa sadan prosentin osalta ja vielä tärkeämmin tiedossa on on se jäljelle jäävä viisitoista prosenttia joka pitää eu lainsäädännön mukaan maksaa viimeistään seuraavan eli nyt kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä ministeriön ja maatalousviranomaisten toiminta tukimaksatuksien osalta aiheuttaa aiheellista kummastelua ensinnäkin maaseutuviraston tietojärjestelmät takkuilevat kansallisesti tavoitellun kunnianhimoisemman maksuaikataulun puitteissa mutta eivät nyt ilmeisesti eun asettaman maksuaikataulun perimmäisissä raameissa mavin tiedotteen mukaan tuet tullaan maksamaan kuluvan kesäkuun loppuun mennessä johon eu on asettanut takarajan tukimaksatuksille toisekseen tukimaksatuksen viivästymisestä on syytetty mavin toimesta milloin eun maatalouspolitiikan uudistuksia milloin resurssipulaa ja milloin keskeneräisiä tietojärjestelmiä tai niiden puutteita ministeri tiilikainen puolestaan ilmaisi senaatintorilla yhdestoista maaliskuuta yksiselitteisesti että mavin ylijohtaja leena tenholan vastuuta viraston ylijohtajana rajataan siten että se ei enää vastaisuudessa koske tukimaksatuksia kuukautta myöhemmin maa ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö husu kallio teki puheillaan ministerin toimet tyhjiksi tuskinpa on niin että ilman parempaa tietoa kansliapäällikkö antaisi ministerin kohdistaa moitteitaan taholle jolle ne eivät hänen tietojensa mukaan kuulu kolmanneksi toinen kansainvälinen luottoluokittaja fitch laski maaliskuussa suomen luottoluokitusta aa plus aan käytännössä se tarkoittaa että valtion tulorahoitus ole riittävällä tasolla sen menojen kattamiseen arvoisa herra puhemies nämä kolme toisistaan irralliselta kuulostavaa seikkaa eli perimmäisen eun säätämän liikkumavaran liikkumavaran tukimaksatuksissa mavin toiminta ministerin ja kansliapäällikön reagointi yhdessä luottoluokituksen laskun kanssa kuitenkin kiteytyvät kenties yhteen niiden perusteella esitän pohdinnan tai pikemminkin kysymyksen eihän tukimaksatusten siirtymisen osalta kuitenkaan voisi olla kyse siitä että valtiolta on rahat loppu ja erilaisia valtiokonttorin maksueriä olisi jouduttu siirtelemään toisaalle eun tukimaksatuksille asettaman aikataulun puitteissa ja nyt ollaan tilanteessa jonka maksumieheksi kotimaan maanviljelijät ovat joutuneet

rehellistä todeta että kyseinen välikysymys ei voisi tässä tilanteessa olla juurikaan kiusallisempi kiusallisempi toivon että hallitus ja erityisesti ministeri tiilikainen osoittavat toimissaan nyt samankaltaista tarmokkuutta jolla viime vaalikaudella arvostelitte toisen hallituspuolueen hoitamaa samaista ministerinsalkkua jota nyt itse hoidatte sellaista tarmokkuutta on helppo tukea ja puolustaa mistä tahansa puolueesta ja siinä suhteessa kokoomukseen voitte

puhemies kuten tänään keskusteluissa on tuotu esille viljelijöille tärkeät tukien maksut ovat olleet pahasti myöhässä tämän vuoden aikana mavin toimintaa tulee nyt uudistaa ja tehostaa ja tietojärjestelmät saattaa ajan tasalle ettei tällaista enää enää tapahtuisi olen sitä mieltä että palkka on saatava ajallaan ja tuet ovat varsinkin päätoimisille viljelijöille elinehto tukien myöhästyminen yhdistettynä yleisen kannattavuuden heikentymiseen on vaikuttanut merkittävästi viljelijöiden toimeentuloon ja siksi tämän päivän välikysymyskeskustelu onkin ollut hyvin tärkeää ilman tukien myöhästymisiäkin viljelijät ja suomalainen ruoka ovat jääneet ahtaalle suomessa tulot ovat laskeneet rajusti viimeisten vuosien aikana eniten koko eun alueella maa ja metsätaloustuottajain keskusliiton tietojen mukaan ruisleivän joka maksaa noin kaksi euroa hinnasta jää vain noin seitsemän senttiä tuottajalle mtkn tilaston mukaan ruisleivän osalta muun muassa tuottajahinta on laskenut lähes kymmenen prosenttia halpuutuskeskustelun rinnalle tulisikin saada keskustelu siitä mitä viljelijälle jää työstä käteen mtkn arvion mukaan jo viiden sentin nosto tämänkin leivän hintoihin parantaisi viljelijöiden tilannetta erittäin merkittävästi myös läpinäkyvyys tuotantoketjuihin toisi realismia tähän tilanteeseen ja maatalouspolitiikkaan pohdin että jos esimerkiksi elintarvikkeissa näkyisi selkeämmin kuinka suuri osuus viljelijälle jää käteen tuotteen hinnasta niin ostaisitko lähialueen viljelijän tuotteita vastaus on mielestäni kyllä ja luotankin suomalaisiin vastuullisiin kuluttajiin tässä asiassa ja uskon että se olisi merkittävä asia tähänkin tilanteeseen suomalainen puhdas ruoka on meidän jokaisen asia ja tästä työstä kuuluu saada oikeudenmukainen palkka sen takia tämä keskustelu on äärettömän tärkeätä kiinnittäisin huomiota myös siihen että tämä elintarvikeketju työllistää kaikkiaan jopa kolmesataatuhatta suomalaista eli puhutaan merkittävästä määrästä elintarvikkeiden jalostusarvoa tulisi nykyisestä hyvästä tasosta entisestään nostaa koska suomen kannattaa kilpailla tässäkin nimenomaan laadulla ja siinä suomella onkin edelleen aito markkinarako kestävällä ja innovatiivisella puhtaan ja etenkin uudenlaisilla tuotteilla yksi hyvä esimerkki joka täälläkin salissa on noussut esiin on nyhtökaura nyhtökaura on suomalaista innovatiivista puhdasta ja kestävän kehityksen ruokaa parhaimmillaan tämä on tulevaisuutta

tuotannolle asetettuja laatu sekä eläinten hyvinvointivaatimuksia ei edellytetä tuontiruualta se näkyy täällä meillä tuotteiden hinnoissa mutta kotimainen ruoka kilpaileekin korkeassa laatusarjassa ja tämä meidän kaikkien tulee muistaa erityisesti julkisissa hankinnoissa kuten kouluissa ja sairaaloissa tarjottavassa ruuassa mihin me poliittiset päättäjät ja kuntapäättäjät voimme vaikuttaa tulisi taata korkea ja kestävän kehityksen mukainen kotimaisuusaste ja tässä meillä on erittäin paljon vielä

arvoisa puhemies haluamme turvallista kotimaista ruokaa kestävää maataloutta ja elinvoimaista maaseutua on tärkeää että suomalainen viljelijä jaksaa työssään ja saa elannon perheelleen näin voimme jatkossakin suosia suomalaista lähiruokaa ostoksissamme eun maatalouspolitiikan uudistus astui voimaan pari vuotta sitten maataloutta viherrytetään koko euroopassa huomioiden luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen tila suomen osalta muutokset eivät olleet suuria sillä meillä on pitkään ollut ympäristötukia eun maatalouspolitiikan uudistus on aiheuttanut huolta viljelijöiden toimeentulosta viljelijöiden kansallinen tuki on alentunut ja venäjän pakotteet ovat kouraisseet toimia tarvitaan on keskeistä että kunnat hankinnoissaan asettavat lähiruuan ja kotimaisen ruuan etusijalle suuret kauppaketjut vievät liian ison siivun ruokaketjun tuotosta tarvitaan uusia suoramyynnin väyliä kaupunkilaisten suosiotaan kasvattavat ruokaosuuskunnat ovat hyvää kehitystä huolta on aiheuttanut uuden järjestelmän valvontojen lisääntyminen ja kohtuuton tukien maksatusten viivästyminen luottamus on tärkeää ja turhaa valvontaa ja byrokratiaa tulee karsia maksatusten vaiheistus valvontojen välillä ja valvontojen muuttaminen riskiperustaiseksi ja niiden harventaminen helpottaisi valvontasumaa ja ja takaisi rehelliselle viljelijälle työrauhan ja tuet on maksettava ajallaan myös työ puhtaiden vesien puolesta jatkuu haluamme tukea luomua yhä leveämpiä vesistöjen suojavyöhykkeitä ja ravinteita sitovia kosteikkoja tehokas konsti on maan ravinneanalyysiin perustuvan ravinnetaseen käyttö jolloin peltoa ei vuodesta toiseen ylilannoiteta luomutuotanto on kestävä vaihtoehto jossa ravinteet kiertävät ravinteiden järkevä kierrätys ja maatilojen oma lähienergiantuotanto ovat molemmat kannatettavia tavoitteita maatilakokoluokan biokaasulaitokset tarjoavat hyvän ratkaisun lanta ja olkijäte mädätetään tiiviiksi lannoitteeksi ja samalla saadaan biokaasua sähkön ja lämmöntuotantoon tämän uusiutuvan energian edistämiseksi tarvitaan valtiolta jokin räätälöity tukiratkaisu ilmastonsuojelun edistämiseksi tarvitaan lisää nyhtökauraa lisää härkäpapua käytetään papu ruuaksi ja muu kasvi biokaasuksi tässä on ideaa

suomen maaseudun ja maapallon pelastustalkoisiin kestävää maataloutta ei voi olla ilman viljelijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimista ja siksi lomituksesta pidetään kiinni ruuassa on kyse myös eläinten oikeuksista tuotantoeläinten oloja on parannettava takaamalla enemmän liikkumatilaa virikkeitä ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen tarvitaan eläinsuojelulain kokonaisuudistus ja samat tiukat vaatimukset on asetettava myös tuontituotteille yhtenä uhkana euroopan maataloudelle yhdysvaltain ja eun väliset ttip vapaakauppaneuvottelut vaikka euroopan maataloudessa on paljon parannettavaa on se kuitenkin monelta osin paljon kestävämpää kuin yhdysvalloissa vapaakauppa ei saa merkitä sitä että joutuisimme hyväksymään amerikkalaisen hormoneilla kasvatetun ja kloorilla pestyn lihan tai geenimanipuloidut kasvit tämä välikysymys on tarpeen viljelijöiden hätä ja tulojen romahdus on suurta hallituksen toimet ovat olleet näpertelyä ja ympäristötukia on leikattu rajusti juuri kun niiden kysyntä on ollut kasvussa kun viljelijät kantavat ympäristövastuuta heille tulee suoda siihen mahdollisuus ympäristötukia lisäämällä saamme puhtaampaa itämerta ja kestävälle tuotannolle kasvua parhaaksi todetut konstit on levitettävä kaikkialle näitä on selvitetty paikallisesti muun muassa uudenmaan ravinteet hallintaan projektissa maaseutua ei voi tuoda siksi on niin tärkeää pitää huolta suomalaisesta maaseudusta ja sen ihmisistä

arvoisa puhemies

vaikeita mutta se ei ole riittävä selitys suomen kaltaisessa tietotekniikkaosaamisen huippumaassa tietohallinnon osto osaaminen on ollut heikkoa ja maksatusten viiveet ilman mitään viivästyskorkoja ovat olleet todella kohtuuttomia hallitus on pöyristyttävästi viivytellyt reagoimisessaan viljelijöiden hätään jotkut väittävät että ymmärtämystä on puuttunut etenkin valtiovarainministeriössä toivottavasti tilanne muuttuu kun aiemmin maa ja metsätalousministerinä työskennellyt ministeri orpo ottaa vastuun budjettivalmistelusta arvoisa puhemies päivittäistavarakaupan keskittyminen kahteen suureen ketjuun ja muun muassa kauppaketjujen omat tuotemerkit ovat heikentäneet viljelijöiden asemaa entisestään ruokaketjussa tuotannon keskittyessä suurille elintarvikealan toimijoille paikallisia toimijoita ei ole riittävästi huomioitu eu tasolla kilpailulakeja tulee tarkastaa niin että epäreilut kauppatavat estetään kokonaan kaupan merkillä myytäviin tuotteisiin tarvitaan myös valmistajan nimi tuontiruualla tulee olla samat vaatimukset kuin kotimaisellakin julkisten hankintojen kilpailutusta tulee muuttaa siten että tarjouksia saa ottaa vastaan vain sellaisten maiden elintarvikkeista joissa ympäristö ja eläinsuojelunormit ovat vähintäänkin samalla tasolla oman lainsäädäntömme kanssa eun yhteisen maatalouspolitiikan seuraava kausi alkaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä tämän uuden niin sanotun cap kauden keskeisenä tavoitteena tulee olla selkeämpi ja yksinkertaisempi tukijärjestelmä jonka kautta hallintoa ja valvontoja voidaan todellisuudessa vähentää biotalouden edistämiseksi tarvitaan todellisia toimenpiteitä maatalouden sivutuotteet kuten lanta ja kasvijätteet ovat erinomaisia kotimaisen uusiutuvan energian biokaasun lähteitä biokaasun tuotannon lisäämistä vaikeuttavat kuitenkin merkittävästi eräät säännökset joita on lakialoitteellaan esittänyt muutettavaksi valitettavasti hallitus on katsonut että energiantuotantotukea voidaan myöntää maatilan energiatuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin vain siltä osin kuin tuotettu energia käytetään maatalouden omassa tuotantotoiminnassa tämä on käytännössä johtanut siihen ettei tukea heru biokaasulaitosten rakentamiseksi jos biokaasua tuotettaisiin yli oman tarpeen myyntiin vaikkapa lähialueen kiinteistöjen lämmittämiseksi tai liikennepolttoaineeksi

niin sanotun kemera tuen myöntämisen keskeyttäminen loppuvuodeksi seisautti monella alueella hyvin alkaneet taimikon ja nuoren metsän hoitotyöt parhaana työkautena tilanne uhkaa metsureiden työllisyyttä kasvavia taimikoita ja biotalouden raaka aineen saantia tulevaisuudessa arvoisa puhemies biotaloudessa on runsaasti vientimahdollisuuksia enkä tarkoita vain metsäsektoria ja biotuotetehtaita vaan myös elintarviketuotantoa kaurantuotannossa meillä on kokemusta nyhtökaura on yksi suuri mahdollisuus ja sen tuotannossa suomen tulee ottaa eturintama maailmassa suomen tulee vahvasti tukea menekin edistämistä uusien vientimarkkinoiden valtaamiseksi suomalaisille elintarvikkeille muun muassa vientitakuiden ja vientiluottojen kautta toivon ja pyydän että hallitus vihdoin ottaa vakavasti maanviljelijöiden hädän ja toimii heti nykyinen kriisi on hoidettava välittömästi ja saatava alku maatalouden uudelle kasvulla ja menestykselle kansalaisina meistä jokainen voi edesauttaa tässä valitsemalla vain ja ainoastaan kotimaista ja mieluiten vielä lähellä tuotettua

arvoisa herra puhemies

tuore ruisleipä tai maittava kaurapuuro tai ehkä jollekin tulee mieleen kesäinen grillihetki kun ajatellaan suomalaista maaseutua siihenkin liittyy paljon positiivisia mielikuvia kuva maaseudusta on ehkä jopa nostalgisen ihana lainehtivat viljapellot ja ja puhdas ilma nämä mielikuvat kertovat paljon ne kertovat siitä että suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja suomalaiset arvostavat maaseutua jotain ihmisyydestä että näin se on muuallakin useimmissa maissa sen kyseisen maan kansalaiset arvostavat oman maan ruokaa sitä sen maan kotimaista ruokaa ja haluavat pitää kyseisen maan maaseudun asuttuna nyt tuo mielikuva maaseudusta kun me keskustelemme eduskunnassa välikysymyksestä on kriisivirittynyt se kulminoitui kevään traktorimarssiin kun viljelijät vyöryivät helsinkiin kertomaan kriisistä kannattavuuskriisi on totta ja syitä siihen voidaan osoittaa neljä ennen kaikkea vaikeutunut markkinatilanne joka on johtanut alentuneisiin tuottajahintoihin taustalla on muun muassa ylituotantoa esimerkiksi sianlihasta vaikka toisaalta luomusianlihasta on on jopa puutetta toisaalta taustalla on esimerkiksi maitokiintiöiden poistaminen mutta on rehellistä sanoa että taustalla ovat myös viljelijätukien leikkaukset tämäkin hallitus leikkaa viljelijätukia kehyskaudella kaksisataakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa taustalla ovat myös tukimaksatusten maksuaikataulujen viivästykset mikä on anteeksiantamatonta koska viljelijän kannalta kysymyksessä on palkka jota ei makseta edelleen tämän maatalouden kannattavuuskriisin taustalla on elintarvikkeiden vientikielto venäjälle siis venäjän asettamat vastapakotteet puhemies meitä sosialidemokraatteja kiusaa erityisesti tämä kotikutoisesti aiheutettu viljelijöitä rasittava ongelma nimittäin maksatusten viivästykset me odotamme että tämä hallitus ministeri tiilikainen saa nyt vihdoin nämä maaseutuviraston tietojärjestelmät kuntoon ja huolehtii siitä että tukimaksatukset päätyvät viljelijätalouksiin maatiloille ajallaan muuten tiloja ajautuu konkurssiin ajautuu entistä syvemmälle ongelmiin ja syy on täysin itse aiheutettu kaikki tuki näille toimille joita ministeri tiilikainen täällä tänään aikoi tehdä pitkällä tähtäyksellä on löydettävä toki kestäviä ratkaisuja maatalouden kannattavuuteen me sosialidemokraatit haluamme että suomessa erityisesti aktiivitiloja ja nuoria viljelijöitä tuetaan tuotantokustannuksia on pidettävä kurissa ja tämän lisäksi on löydettävä koko elintarvikeketjusta enemmän alkutuottajalle tätä varten edellinen hallitus teki terveen kilpailun edistämisohjelman jossa suomessa poikkeuksellisen keskittyneen kaupan määräävään asemaan haluttiin puuttua on toden totta näin että tuotteiden pääsyä jakeluun ja kauppaan on helpotettava ja nyt tältäkin hallitukselta odotetaan toimia kaupan määräävän roolin vähentämiseksi alkutuottajan hyväksi suomalainen maatalous ei pärjää ilman korkeata laatua ilman korkeaa eettisyyttä me haluamme syödä puhdasta laadukasta kotimaista ruokaa ja me haluamme että myös ympäristöasioista on maaseudulla asianmukaisesti huolehdittu vain se takaa pitkäjänteisen kysynnän suomalaiselle ruualle ja mahdollistaa myös onnistuneet vientiponnistelut ja uusien markkinoiden löytämisen suomalaisille ruuille me sosialidemokraatit odotamme myös että eläinsuojelulaki tuodaan eduskuntaan ja tehdään eläinten hyvinvointia edistävät muutokset lakiin esimerkiksi vasikoiden nupoutuksen kivunlievitykseen parsinavetoista luopumiseen ja sikojen porsimishäkkien poistamiseen täytyy löytyä ratkaisuja puhemies sosialidemokraatit on alun alkaen pienviljelijöiden ja torppareiden vapautumista ajanut liike me puollamme suomalaista maataloutta me näemme että elintarviketeollisuudella on paljon annettavaa tälle kansantaloudelle se työllistää kaiken kaikkiaan kolmesataatuhatta ihmistä eikä ole mitenkään vähäpätöinen me odotamme että hallitus tekee pontevasti toimia tästä kriisistä ulos pääsemiseksi

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaneljätoista suomessa oli viisikymmentäkaksituhattaseitsemänsataaseitsemänkymmentäviisi maatilaa määrä vähenee uhkaavasti viljelijöitä ja viljelijäperheiden jäseniä on suomessa noin sataviisituhatta yhteensä maa ja puutarhataloudessa työskenteli vuonna kaksituhattakolmetoista noin sataviisikymmentätuhatta henkilöä elintarvikkeiden viennin arvo vuonna kaksituhattaviisitoista oli noin yksi pilkku neljä miljardia euroa suomi on lisäksi lähes täysin omavarainen ruuan suhteen maanviljely suomessa on siis merkittävä elinkeino jonka elinvoimaisuudesta on syytä pitää huolta ehdottomasti maanviljely suomessa koki suuren muutoksen liittyessämme euroopan unioniin vuonna unioniin liittymisen yhteydessä liityimme myös euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan piiriin tämä merkitsi maatalouden tukijärjestelmän mullistusta ja ylipäätänsä maatalouden luonteen muuttumista se merkitsi myös tukiin liittyvän byrokratian huomattavaa lisääntymistä ja pienien ja keskisuurten tilojen vähittäistä katoamista euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ja ja tukipolitiikan alkuperäinen tarkoitus oli parantaa euroopan maatalouden tuottavuutta toisen maailmansodan jälkeen tuottavuus kuitenkin nousi hyvin nopeasti omavaraisuusasteelle ja sen yli tukijärjestelmä kuitenkin jäi ja sen piirissä elävät edelleen kaikkien eu maiden maataloustuottajat tukijärjestelmän mielekkyydestä käydään usein keskustelua välillä julkisessa keskustelussa kuulee vaatimuksia että alkuperäisen merkityksen tukijärjestelmä tulisi kauttaaltaan lopettaa ja ja tulisi siirtyä puhtaasti markkinaehtoiseen ruuantuotantoon maataloustuilla on kuitenkin monia merkityksiä tuet muun muassa varmistavat ruuan matalan hintatason ilman tukia ruuan hinta kuluttajalle kohoaisi selkeästi kyse on siis eräänlaisesta tulonsiirrosta jos kaikki ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan ruuasta tällöin järjestelmä toimisi ilman tukia eun maataloustuet vahvistavat myös maamme huoltovarmuutta työllistävät noin sataviisikymmentätuhatta henkilöä tukevat monipuolista elinkeinorakennetta ja edesauttavat maaseutumme elinvoimaisuutta mutta samalla minun on on sanottava että euhun liittyminen johti ja pakotti suomalaiset viljelijät tehotuotantoon valitettavasti se on nyt viemässä tuottajiamme suureen ahdinkoon elinvoimainen maatalous varmistaa suomen korkean omavaraisuusasteen maailmanlaajuiseen elintarviketuotantoon kohdistuvan kriisin sattuessa suomi kykenisi edelleen ruokkimaan oman väestönsä omavaraisuusaste on siis syytä säilyttää korkeana ilman maataloustukia kuluttaisimme huomattavasti enemmän eun ulkopuolelta tuotavaa ruokaa jonka puhtaudesta ja ja ympäristöystävällisestä ja eettisestä tuotantotavasta emme voisi mennä takuuseen myös tärkeä elementti eli tuotantoeläinten vaarantuisi ilman maataloustukia eläinsuojelulaki uudistuu ja vaikka se on haasteellista siitä pitää saada parempi kuin viimeksi tulleesta eläinsuojelulaista noin kaksikymmentä vuotta sitten onhan kysymys eläinten suojelusta eli eläinten hyvinvoinnista mutta samalla pitää myös turvata tuottajiemme tulevaisuus jo nyt suomen maanviljelijät tulevat toimeen hyvin pienillä ansioilla moniin välttämättömiin investointeihin investointeihin ei venäjän kaupan romahduksen ja maksatuksen viivästymisen seurauksena ole varaa olisikin tärkeää että entistä suurempi osa ruuan myynnistä saatavasta tulosta menisi suomalaisille alkutuottajille näin varmistaisimme ruuan puhtauden tuotantoeläinten hyvän kohtelun ja tuotannon ympäristöystävällisyyden kotimaista on siis syytä suosia arvoisa puhemies suomessa tuotetaan maailman puhtaimpiin lukeutuvaa ruokaa ruokamme on myös eettisesti ja ympäristön kannalta kestävästi tuotettua suomalaisten elintarvikkeiden hyvästä maineesta on pidettävä kiinni se on vientivalttimme hallitus on sitoutunut ohjelmassaan edistämään suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta kannattavuutta parannetaan muun muassa lainoituksen keinoin alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja myös suomalaisten elintarvikkeiden vientiä edistetään avaamalla vientimarkkinoita kärkihankkeen voimin lisäksi toimeenpannaan lähiruokaohjelma hallitus ei siis ole unohtanut maanviljelijöitä vaan pyrkii edistämään suomalaisen maatalouden elinvoimaisuutta

ja hyvälle maineelle on geenimuuntelu toivon että parhaillaan käynnissä olevat vapaakauppasopimusneuvottelut eun ja yhdysvaltojen välillä eivät johda geenimuunneltujen elintarvikkeiden saapumiseen suomeen jos näin käy ruokatuotantomme hyvä maine katoaa

arvoisa puhemies

varsinkin nuoret ihmiset haluavat tietää ruuan alkuperän eettisyyden ja ekologisuuden muun muassa rikkakasvien torjunta aineista glyfosaatti on aine jota ihmiset eivät halua lautaselleen eivätkä iholleen edellinen maan hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet jotka sipilän hallitus on ohjelmassaan hyväksynyt vuonna kaksituhattakaksikymmentä suomen peltoalasta tulee olla luomutuotannossa kaksikymmentä prosenttia ja julkisissa ruokapalveluissa tarjottavasta ruoasta tulee vuonna kaksituhattakaksikymmentä olla luomua kaksikymmentä prosenttia kun tällä hetkellä vain viisi prosenttia on luomua

kysynkin mitä hallitus aikoo tehdä helpottaakseen maatiloja luomutuottajaksi ryhtymisessä luomutavoitteiden saavuttamista tukemaan valtio perusti suomeen vuonna kaksituhattakaksitoista luomuinstituutin joka sijaitsee meillä mikkelissä ilman valtion rahoitusta eivät instituutin asiantuntijat pysty työskentelemään ja on maan hallituksen tehtävä osoittaa riittävä pysyvä rahoitus luomuinstituutille onkohan tämä rahoitus tulossa ensi vuoden budjettiin tämän vuoden budjetista äänestäessämme hallituspuolueet eivät hyväksyneet sdpn esitystä luomuinstituutin rahoituksesta vaan äänestitte sen nurin en ymmärrä miksi arvoisa puhemies pelkillä korulauseilla ei edistetä asioita suomen ruuan alkutuotannon perustana on perheviljelmämaatalous tilan omistajuus ja sen innoittama yritteliäisyys maatiloilla on aina tehty todella kovasti töitä täällä salissa tuota työtä nyt ylistetään mutta kun ollaan kuntien valtuustosaleissa päättämässä budjetista jolla elintarvikkeita kunnalle ostetaan ei sympatiaa enää riitäkään vaan raha ratkaisee luomu ja lähituottajan haitaksi

arvoisa

haluan myös kiittää siitä että ministeri tiilikainen mielestäni hyvin vakavassa hengessä suhtautui tähän tähän välikysymykseen suomen maatalous on viime vuosina ajautunut kriisiin johtuen tuottajahintojen laskusta venäjän asettamista tuontikielloista huonoista sääolosuhteista ja tukimaksujen viivästymisestä maatalousyritysten kannattavuus on laskenut ja yrittäjätulo laskenut neljäkymmentä prosenttia muutamassa vuodessa mikä on mittavinta eu maista tällä hetkellä pahimmat talousongelmat ovat sikatiloilla ja sellaisilla maitotiloilla jotka ovat investoineet velkarahalla mikäli

valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa samassa rytäkässä menetetään myös elintarviketeollisuuden työpaikkoja maaliskuun alussa tuhannet maanviljelijät satoine traktoreineen valtasivat helsingin kadut maatalousyrittäjillä oli hyvä syy odottaa että heitä kuunneltaisiin suomalaisen maatalouden ongelmat eivät ole mikään marginaaliasia joka koskettaisi vain pientä osaa väestöstä yli kaksisataatuhatta suomalaista työllistävä ala on vaarassa ja mikäli kehitys jatkuu samanlaisena todellakin yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnastaan eikä niitä uusia sukupolvia nouse jatkamaan perhetilojen toimintaa hallitusohjelman mukaan maatalouden kannattavuutta parannetaan tukien ennakkomaksatuksilla lainoituksen keinoin alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja no ennakkomaksujen sijaan maatalousyrittäjät ovat joutuneet odottamaan myöhästyneitä tukiaan lainoituksen sijaan pankit ovat lyöneet ovensa kiinni maatalousyrittäjien nenän edestä ja normien purun sijaan byrokratia on edelleen varsin raskasta sen vuoksi tähän välikysymykseen opposition järeimpään keinoon päädyttiin yhdessä vihreiden vasemmistoliiton ja rkpn kanssa suomalaisen maatalouden alasajon sijaan tarvitaan nyt päämäärätietoisia toimia joilla turvataan maatalouden toimintaedellytykset suomessa on tulevaisuudessakin oltava mahdollista tienata elantonsa maanviljelyllä ja suomalaisilla on jatkossakin oltava mahdollisuus syödä puhdasta kotimaisten tuottajien tuottamaa lähiruokaa tavoitteena tulee myös olla että elintarvikeketju on merkittävä työllistäjä tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ruuasta saadun hinnan tulisi jakautua oikeudenmukaisesti kaupan elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon kesken tähän elintarvikeketjuun tarvitaan läpinäkyvyyttä jotta kuluttaja voi aidosti valita tuotteen josta tuottaja saa riittävän oikeudenmukaisen katteen maatalousyrittäjät tarvitsevat vähemmän sääntelyä ja byrokratiaa parempia tieverkkoja ja tietoliikenneyhteyksiä esimerkiksi biotalouden kehittämismahdollisuudet riippuvat täysin liikenneinfrastruktuurin kunnosta suomalainen maatalous on käynyt läpi radikaalin rakennemuutoksen parinkymmenen vuoden aikana eun yhteinen maatalouspolitiikka on tuonut mukanaan paljon byrokratiaa ja isommat tilakoot vaikka eulla on yhteinen maatalouspolitiikka sillä ei ole yhteistä ruokaturvaa ja kotimainen ruuantuotanto on edelleen tärkeää paitsi laadun ja turvallisuuden näkökulmasta myös huoltovarmuuden ylläpitämiseksi puhemies näillä perusteilla kannatan edustaja peter östmanin epäluottamuslause esitystä

arvoisa herra puhemies on hyvä että tämä välikysymys tuli niin että saimme

siksi kehotankin kaikkia teitä huolehtimaan siitä että että niin julkisissa ruokahankinnoissa kuin omissa ruokahankinnoissa suositaan joutsenlipputuotteita jolloin glyfosaattia ei tarvitse jääminä syödä

esille nostamaan listaan siitä että että

tukien ennakkomaksuihin ei olisi tullut muutoksia niistähän juuri tänään kuulimme miten ennakkomaksuja ensi syksystä lähtien aletaan maksaa

hyvä että lainoituksen keinoin nyt sitten hallitusohjelman mukaisesti

maksuvalmiuslainoille ja ja maksuhelpotuksia lainoihin tulee samoin normien purkaminen on aloitettu siihen on tartuttu mutta täytyy sanoa että siellä on niin paljon vesurilla töitä että että ihan hetkessä emme sitä normiviidakkoa saa kuntoon meidän tuleekin seuraavassa koko maataloustukijärjestelmän uudistuksessa ottaa huomioon tämä normien valtava määrä väitän että että siitä ei enää hyödy kukaan että tukijärjestelmää on yritetty erilaisilla tasauksilla oikeudenmukaisuuden nimissä tasata meidän tulee koko järjestelmä muuttaa aivan toisen tyyppiseksi vaikka se jopa vähän tekisi kipeää mutta tästä viljelijöiden akuutista tilanteesta tilanne on todellakin surkea monilla tiloilla ei ole ostettu asianmukaisia lannoitteita tai siemeniä tänä keväänä viljelijä oli ja on edelleenkin tukiehtojen ja valvontojen kanssa löysässä hirressä joillakin jaksaminen on aivan äärirajoilla ja ja joillakin tiloilla kotieläimet lähtevät viimeistä kertaa kotieläintiloista ulos tänä kesänä joiltakin maatiloilta lähdettiin jopa viimeistä kertaa ulos kodista tämä ei ole viljelijän syytä siksi meidän on tehtävä kaikkemme että että saamme nyt tämän akuutin kriisin ratkaistua ja sitten näitä isompia linjoja myöhemmin siksi on hyvä että että esimerkiksi tänään kuulimme uusia uutisia siitä millä viljelijää vastaan voidaan tulla meidän täytyy tehdä töitä niin että hinnanmuodostus elintarvikeketjussa menee oikeudenmukaiseksi tällä hetkellähän tilanne on se että keskittynyt kauppa kyykyttää elintarviketoimittajia mennen tullen tullen kun on kyse pilaantuvista elintarvikkeista on hyvä että tiilikainen on kutsunut koko elintarvikeketjun väen samaan pöytään neuvottelemaan mutta epäilen että sekin tie voi olla vaikea vaikka kyllä meillä näyttöä on esimerkiksi rukiin osalta siellähän oli tilanne se että rukiin hinta oli surkea eikä kenenkään kannattanut viljellä sitä omavaraisuusaste oli vain muutamia kymmeniä prosentteja oli ikuinen taisto leipomot ja myllyt sanoivat ettei suomesta saa ruista mutta kun koko ketju sitoutui siihen että rukiintuotanto palautetaan tuottajahinta nousi lajikkeet sato ja laatu sekä brändi parantuivat muutamassa vuodessa päästiin omavaraiseksi kuitenkin uskon että että tätä ei ihan kaikilla sektoreilla voi tapahtua ja siksi vetoankin siihen että jos kerran kauppa ei toimi oikein niin meidän täytyy kilpailulainsäädäntö avata relevantti markkina alue ei todellakaan ole nykypäivänä suomi vaan se on koko eurooppa

puhemies välikysymys maaseudun kriisistä on ollut ajankohtainen ja ollaan käyty hyvää keskustelua täällä salissa maaseutukulttuuri on suomalaista perinnettä joka tulee säilyttää monimuotoisena suomalaiset haluavat syödä kotimaista ruokaa on myönnettävä että ja kotimaisen ruokatuotannon tilanne ei ole hyvä tällä hallituskaudella suurin vaikutus on varmaankin ollut venäjä pakotteilla mutta kriisiin ajautuminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä muun muassa liiallinen valvonta ja holhoaminen ovat johtaneet lamaannukseen ja byrokratiaan tämä on nähty erityisen hyvin menneillä hallituskausilla maaseudun yrittäjyyden haasteet ovat pääosin samoja kuin muidenkin yrittäjien kustannukset ovat euroopan kalleimpien joukossa ja erilaiset ympäristövelvoitteet ja verot tulevat maatalouselinkeinoille kalliiksi keskittämisen huumassa on unohdettu että elinvoimaisen maaseudun ja yrittämisen ylläpitämiseen tarvitaan maataloustukien lisäksi lähipalveluja ja kunnossa olevat liikenneyhteydet ympäristösyillä ei pidä harjoittaa keskittämispolitiikkaa elinvoimaisia kyliä on kuollut koulujen postien ja kaupallisten palveluiden keskittämisen seurauksena keskittämisen hyödyt ovat usein näennäisiä kehitys on seurausta useiden vuosien ajalta valtion ja eun harjoittamasta tilakokojen kasvattamiseen tähtäävästä väärästä maaseutupolitiikasta nyt hallituksen linjana on pitää maa kaikkialla asuttuna ja elinvoimaisena saa nähdä pitääkö tämä paikkansa maataloustuotannon säilyminen takaa muidenkin elintarvikesektorin työpaikkojen säilymisen suomalainen maatalous työllistää seurannaisvaikutuksineen noin kolmesataatuhatta ihmistä maatalouden tukemisella on kauaskantoiset vaikutukset ilman tukia menetettäisiin työpaikkoja elintarviketeollisuudelta sekä monelta muulta välilliseltä sektorilta ja ruoka tuotaisiin entistä enemmän maailmalta

elintarvikeomavaraisuuden turvaamisen lisäksi on panostettava valkuaisrehu ja energiaomavaraisuuden lisäämiseen sekä luomutuotteiden kysyntään vastaamiseen kriisivalmius ja huoltovarmuus edellyttävät panostuksia varmuusvarastointiin suomella on runsaasti vahvuuksia jotka auttavat ylläpitämään kansallista huoltovarmuuttamme tämä on tärkeä motiivi sille että me tuemme kaikin tavoin suomalaista ruuantuotantoa maataloustuotanto vaatii pitkäaikaista sitoutumista yrittäjältä investoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi poliittisten päätösten on oltava ennakoitavia ja niiden on mahdollistettava yritystalouden suunnitelmallinen ja mahdolliset sukupolvenvaihdokset myöskään rakentamista ei pidä vaikeuttaa esimerkiksi uuden navetan rakennuslupaa on jouduttu odottamaan todella liian pitkään tukien maksaminen ei saa viivästyä tuottajan osuus ruuan hinnasta on riittämätön ja viljelijän on kuitenkin maksettava lainansa ja laskunsa ajallaan kyse ei ole pelkästään viljelijän toimeentulosta jos rahaa ei tule tilan toimintaa ei voi jatkaa hallitusohjelmaan on kirjattu linjaukset maatalouden kannattavuuden parantamiseksi muun muassa tukijärjestelmiä yksinkertaistamalla ne ovat oikean suuntaiset mutta eivät nyt pelkästään riitä kun eun ja venäjän keskinäiset pakotteet ja eun maatalousuudistus ovat sotkeneet markkinoita sinne meidän pitää nyt pyrkiä voimakkaasti vaikuttamaan pakotepolitiikka olisi saatava loppumaan tämän lisäksi julkiset ruokahankinnat tulisi kilpailuttaa samoilla ehdoilla kuin mitä suomalaisilta elintarvikkeilta vaaditaan arvoisa puhemies on välttämätöntä pitää maaseutu elävänä ja on turvattava maata loustuottajien toimintaedellytykset sillä maaseudulla kasvaa kotimainen puhdas lähiruoka

arvoisa puhemies

huoli ihmisten jaksamisesta on aika lailla tässä salissa jaettu se mikä tässä on on tullut monta kertaa esille monissa hyvissä puheenvuoroissa on se että suomalainen ruuantuotanto on täysin riippuvainen siitä hyvästä maineesta joka suomalaisella ruualla on suomalaiset ihmiset luottavat siihen että tässä maassa tuotettu ruoka on puhdasta ja että se on eettistä ihmiset tukevat mielellään kotimaista ihmiset maksavat siitä mielellään suurempaa hintaa koska he uskovat siihen että kaikki on hyvin kuitenkin ihmiset ovat yhä enemmän ja enemmän huolissaan siitä onko kaikki hyvin ihmiset kantavat suurempaa huolta siitä miten eläimet tiloilla voivat ja ihmiset haluavat parantaa eläinten asemaa ja sitä suomalainen ruoka on saavuttanut ei ole varaa vaarantaa suomen eläinsuojelulaki on tässä vaiheessa yli kaksikymmentä vuotta vanha ja tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista on sen jälkeen mullistanut meidän ymmärryksemme eläimistä sen takia minun mielestäni on äärimmäisen hyvä että eläinsuojelulakia ollaan tällä hetkellä uudistamassa tämä uudistus on kuitenkin herättänyt syksyn ja tämän kevään aikana suurta huolta ja on noussut paljon kysymyksiä siitä onko nyt aidosti tavoitteena parantaa eläinten hyvinvointia me tiedämme että suomalainen eläinsuojelulainsäädäntö on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista eikä meidän lakimme enää vastaa tutkimustietoa siitä mitkä tuotantoeläinten tarpeet ovat täytyy kyllä sanoa että me olemme eduskunnan

aika pettyneitä siihen ettei ministeri tiilikaisella ole kertaakaan koko kaudella löytynyt edes puolta tuntia aikaa keskustella eduskunnan eläinsuojeluryhmän kanssa eläinsuojelusta tai eläinsuojelulain uudistamisesta varsinkin kun tämän yhdistää siihen että että tähän mennessä ne päätökset joita hallitus on tehnyt eivät lupaa eläimille kauhean hyvää huoli alkaa olla aika suurta jo alkukaudella kaadettiin se turkisasetus josta aikaisemmin luvattiin eduskunnalle että se tulee parantamaan turkiseläinten oloja niin paljon että turkistarhausta ei tarvitse tässä maassa kieltää ja heti tämän jälkeen meille kerrottiin että eläinsuojeluasiamiehen virkaa ei enää jatketa arvoisa puhemies jotta tämä suomalaisen ruuan hyvä maine säilyy on tuotantoeläinten suojelussa otettava selkeitä askeleita eteenpäin kun tämä uusi laki meille tuodaan eläinten on saatava toteuttaa sitä lajityypillistä käyttäytymistä jonka me tutkimustiedon nojalla tiedämme olevan niille tarpeen liikkumista rajoittavat parsinavetat ja emakkohäkit on kiellettävä ja turkistarhaus on lakkautettava meidän on suojeltava eläimiä turhalta kärsimykseltä ja sen takia kivuliaat toimenpiteet jotka ovat eläimille tuskallisia ilman kivunlievitystä on kiellettävä näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi nupoutus eli sarven alkujen polttaminen vasikoilla tai sitten kastrointi porsailla lampailla ja poroilla ihmisten on luotettava siihen että eläintiloilla ja teurastamoilla kaikki on hyvin ja sen takia valvonnan pitää olla kunnossa normitalkoiden pitää helpottaa maatalousyrittäjiä mutta niitten ei pidä heikentää tuotantotiloilla olevien eläinten hyvinvointia arvoisa puhemies maatalousyrittäjien jaksaminen on tärkeää paitsi näitten ihmisten oman hyvinvoinnin myös eläinten kannalta ihmisen on pystyttävä lepäämään ja ihmisten on päästävä lomalle nämä jaksamisongelmat ja jatkuva huoli omasta toimeentulosta kuormittavat tuottajia ja maatalousyrittäjiä ja kun ihminen on väsynyt niin hänen on vaikeaa pitää huolta niistä joista hänen pitäisi pitää huolta joten pitämällä huolta ihmisistä me pidämme huolta myös eläimistä ja minä itse ajattelen että yhteiskunnan sivistystä mitataan sillä miten me kohtelemme niitä kaikkein heikoimpia ja sen takia minä ajattelen että meillä

lainsäätäjinä on iso velvollisuus siinä että me hoidamme meidän eläinsuojelulain kuntoon kiitos

arvoisa herra puhemies jälleen vihreillä maassa makaavan potkiminen jatkuu he haluavat uusia normeja lisää lisää velvoitteita jotka veisivät tukioikeuksia jos meille tulee lisää eläinsuojelulainsäädäntöä niin samoista asioista ei voida maksaa eläinten hyvinvointikorvauksia ja ja jälleen viljelijän saamat tulot pienenevät he ovat huolissaan siitä riittääkö rahaa uusille virkamiehille kun määräaikainen eläinsuojeluvaltuutetun virka lopetettiin tärkeintä oli että olisi virkamiehiä tärkeintä ei tuntuvan olevan se että että eläinten hyvinvointi olisi parempi esimerkiksi viljelijöitten jaksamisen kautta edustaja vartia useaan otteeseen sanonut että koko lomitusjärjestelmä pitää ajaa alas tämä on vihreitten linja toisella suulla ja nyt sitten ollaan niin hurskaita kuitenkin toisella toisella suupielellä lomitusjärjestelmän säilyttämiseksi

puhemies ymmärsinkö minä oikein edustaja kari että te vastustatte vasikoitten nupouttamista juu sitä tapahtuu todella todella harvoin oletteko te ollut yhdessäkään nupoutuksessa paikalla tiedättekö te mitenkä se tapahtuu suurimmalla osalla tiloista suomessa eläinlääkäri tulee paikalle antaa kivunlievityksen nukuttaa sen vasikan ja sen jälkeen tämä nupoutus tapahtuu ja usein samalla laitetaan myös ne korvamerkit sille vasikalle on erittäin hyvä että nupoutus tapahtuu koska jos eläimelle jätetään sarvet ja me kaikki toivomme että eläimet saavat mahdollisimman paljon vapaana olla niin aikuisen naudan sarvet ovat melkoinen ase ja kiimassa olevan eläimen sarvet ovat melkoinen uhka sekä ihmiselle että toisille eläimille joskus tuntuu että tämä vihreitten eläinten suojelu on sellaista että siitä tiedetään kaikista eniten täällä kehä kolmosen tällä puolella
arvoisa puhemies edustaja kari piti aivan linjansa mukaisen puheenvuoron ja yksi tärkeä asia kyllä sieltä kiinnitti huomiota ihmisten hyvinvointi hoitajien hyvinvointi on käsi kädessä eläinten hyvinvoinnin kanssa se pitää aivan paikkansa mutta kyllä minä sitten myöskin ihmettelen sitä kritisoitiin eläinsuojeluasiamiehen viran täyttämättä jättämistä syksyllä kun meillä oli tämä eläinsuojeluasiamies vielä olemassa virka henkilö paikalla hän ei ottanut mitään kantaa lomituksen järjestelmämuutoksiin siihen että jos tuottajien lomituspalveluja heikennetään siinä olisi ollut tuhannen taalan paikka ottaa kantaa siihen että hyvinvointi hoitajalla on yhtä kuin eläinten hyvinvoinnin lisääminen

puhemies suomalaisuuskaan ei automaattisesti takaa eläinten sivistynyttä kohtelua se vaatii sen että meillä on lait ja valvonta kunnossa ja kyllä kuluttajat ovat tietoisia että on teuraseläimiä kohdeltu julmasti ja väkivaltaisesti tämä on myös hyvin ikävää ja inhottavaa niille tuotantoeläinten kasvattajille jotka ovat toimineet oikein ja kohdelleet eläimiä hyvin ja oikealla tavalla ja tämä pilaa myös heidän mainettaan eli kyllä on myöskin lisättävä sitä avoimuutta ja valvontaa yksi hyvä keino olisi esimerkiksi asentaa videovalvontajärjestelmiä teurastamoihin
vastauspuheenvuoro edustaja kari reilut yksi minuuttia
arvoisa puhemies on sinänsä aika surullista se että että kun puhuu eläinten hyvinvoinnista niin se saa heti keskustassa aikaiseksi aikaiseksi tämmöisen vastareaktion kun nimenomaan kysymys on siitä että käytetään meidän lainsäädännön pohjana uusinta tutkimustietoa minä en missään vaiheessa tietenkään puhunut nupoutuksia vastaan vaan minä puhuin eläimille tuskallisista toimenpiteistä ilman kivunlievitystä joten on vähän ikävää että edustaja tällä tavalla vääristelee sitä mitä tässä salissa on sanottu kun meidän kaikkien yhteisen tavoitteen pitäisi olla se että sekä eläimet että ihmiset näillä tiloilla voivat hyvin

arvoisa puhemies eläinsuojelun nimissä vihreät ovat lähinnä häirinneet maatalouselinkeinoa ja ollaan huolissaan täällä eläinten hyvinvoinnista miten nyt ei olla huolissaan näistä halal teurastuksista jotka ovat todella vastenmielistä eläinten kiduttamista siihen ei oteta minkäänlaista kantaa mutta tämmöisiin lillukanvarsiin kyllä puututaan niin kuin turkistarhaus ja eläinten käyttäytyminen tuolla maatiloilla ja muuta kyllä ihmiset pitävät eläimistä huolta huolta koska ne tuottavat silloin parhaiten kun niillä on hyvä olla mutta miten tämmöinen halal teurastus joka on hyvin vastenmielinen on teiltä jäänyt kokonaan pois

arvoisa herra puhemies hallitusohjelmassa lukee että tällä kaudella ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita meillä on maailman tiukimpia eläinsuojelulainsäädäntöjä ja ja totta kai me tarkistelemme sitä edelleenkin mutta vetoan siihen että että jokainen täällä salissa ymmärtäisi sen että että sitä mukaa kuin me lainsäädäntöön laitamme uusia velvoitteita niistä samoista asioista ei voi esimerkiksi hyvinvointikorvauksia maksaa ja sen takia jo ovat erittäin byrokraattisia ja monimutkaisia sitten vielä edustajalle tästä teurastusasioitten ja muitten säännösten rikkomisesta ei se lainsäädännön rikkominen vaadi sitä että täytyy uutta lainsäädäntöä tulla kyllä niiden entistenkin sääntöjen mukaan eläinten epäasiallinen kohtelu on on väärin ja sitten valvontakameroista niitä jopa asennetaankin sinne mutta ihan pohdin sitä että haluaisimmeko me omaan työhuoneeseemme esimerkiksi valvontakameran jatkuvaan seurantaan käsi pystyyn kuka haluaa
myönnän tässä debatissa vielä vastauspuheenvuorot edustajille hakanen mikkonen ja heikkinen ja jos näiden jälkeen vielä edustaja kari josta tämä keskustelu lähti liikkeelle haluaa käyttää vastauspuheenvuoron toki myönnän sen sitten myös hänelle

arvoisa puhemies edustaja kari otti esille että eläimistä keskustelu aloittaa keskustassa jonkinlaisen vastaefektin ehkä se pitää sillä tavalla paikkansa että ainakin tässä keskustelussa tänään on ollut keskustalaisia tuottajia keskustelemassa me tiedämme yksityiskohdittain millä tavalla se lainsäädäntö ja eläinten hyvinvointi kulkevat käsi kädessä hyvinvoiva eläin on tuottava eläin me emme voi ajatella sitä asiaa niin että ollaan välinpitämättömästi eläintä kohtaan me täytämme monta kriteeriä todella huolehdimme siitä eläimestä myöskin oman jaksamisen äärirajoilla ollessamme jos puhutaan lainsäädäntömuutoksista parsinavetan kieltämisestä turkistarhauksen kieltämisestä emakkohäkkien kieltämisestä yhtenä pienenä esimerkkinä vain se että turkistarhalla eläimet ovat jalostettuja eläimiä eivät ne pärjää luonnossa ja emakkohäkkiä kun ajattelee vaikka nyt tiineen emakon ensimmäisiä

että se saa olla rauhassa yksilönä sen sijaan että tappelee ryhmäkarsinassa ja uusii sen tiinehtymisen kolmen viikon päästä tämä on hyvinvointia

puhemies tässä salissa varmaan kaikki jakavat yhteisen toiveen siitä että meidän maanviljelijät jaksaisivat paremmin me tiedämme tutkimuksista että maanviljelijät kokevat työnsä sekä fyysisesti että henkisesti raskaaksi ja tämä poikkeaa aika monella tavalla monista muista yrittäjistä jotka yleensä kokevat

jompaakumpaa näistä maanviljelijöillä se työ on on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta suurella osalla ja viime viime aikojen kriisitilanne on vain sitä pahentanut samanaikaisesti me tiedämme myös sen että silloin kun maanviljelijä jaksaa hyvin hän jaksaa myös huolehtia eläimistään ja yleensä tämmöiset ongelmatilanteet ovat olleet juuri maatiloilla joissa viljelijä ei ole jaksanut sen takia me kaikki jaamme tämän ja on tärkeää että tähän puututaan ja hyvä että tästä tänään keskusteltiin mutta samanaikaisesti totta kai meidän täytyy huolehtia siitä että meillä eläimet voivat hyvin ja sen takia luomutuotanto on se suunta mihin eläintuotannossa pitäisi entistä enemmän pyrkiä

puhemies edustaja kari en vääristellyt vaan tein tarkentavan kysymyksen että oletteko te sitä mieltä että vasikoita ei pidä pidä nupouttaa te tarkensitte sen että tarkoititte että ei ilman kivunlievitystä esimerkiksi meidän kotitilallamme nupoutetaan lähes sata vasikkaa per vuosi joka ikisen nupoutuksen tulee suorittamaan eläinlääkäri kivunlievityksen ja nukutuksen kautta koska ne eläimet ovat meille tärkeimmät ja läheisimmät työkaverit me pidämme niistä niin hyvää huolta kuin mahdollista koska vain vain meidän tapauksessamme naudasta lypsylehmästä tulee tuottava eläin pihattonavetassa missä ne ne saavat kulkea vapaasti eläimen joka kohdan pitää toimia jotta se lehmä käy itse syömässä sillä pitää olla terveet jalat terveillä jaloilla mennään itse robotille lypsämään ja terveillä jaloilla mennään omaan parteen makaamaan sairas eläin ei liiku se ei käy syömässä silloin kun on syömisen aika minä kutsunkin teidät vaikka meille kotitilalle kiuruvedelle katsomaan miten me pidämme eläimistä huolta

puhemies vielä tuosta nupouttamisesta vetoan vihreisiin nyt myöskin siinä koska näitä esityksiä tulee paljon sellaisilta tahoilta joilla tavoitteena on vaikkapa lopettaa koko kotieläintuotanto että pidätte pään kylmänä esimerkiksi tässä nupoutusasiassa myös niinpäin että kun nykyään on puudutusaineita joita ei tarvitse suonensisäisesti pistää tämän nupoutuksen voi suorittaa sitten sillä tilalla pienellä tilalla jolla se

arvoisa puhemies kiitos kutsusta kiuruvedelle tulen kyllä oikein mielelläni mielelläni sinne tutustumaan tässä keskustelussa on kaikista tärkeintä että me oikeasti aidosti kuuntelemme toisiamme emmekä vain perusta meidän tulkintojamme mielikuviin siitä mitä toinen sanoo vaan aidosti yritämme löytää yhteisymmärrystä näistä asioista ehkä edustaja hakkaraiselle sanoisin sen että että vihreät ovat vaatineet aina tainnutusta ennen teurastusta joten joten tämä väite tästä ei pidä paikkaansa sitten ehkä vielä kommentti tähän porsimishäkkikysymykseen oleellista siinä ei ole se miten me tai miten tuottajat tilanteen kokevat vaan nimenomaan se että me käymme läpi viimeisimmän tutkimustiedon siitä miten eläimet tuntevat miten ne kokevat mikä aiheuttaa kärsimystä ja me perustamme meidän tutkittuun tietoon ei meidän mielikuviimme asioista

arvoisa herra puhemies kukaan ei tiedä sitä kuinka moneen kanalaan sikalaan navettaan tai muuhun tuotantorakennukseen enää tämän syksyn pimeyden koittaessa valot syttyvät tämä epävarmuus on monella tilalla osa jokapäiväistä elämää ja arkea uskon ja tiedän että jokainen tälläkin hetkellä tuotannon lopettamista suunnitteleva on aina halunnut olla koko sydämestään kotimaisen ruuan tuottaja taakka on vain kasvamassa tänä päivänä liian suureksi viikonloppuna eräs tuottaja kertoi oman tarinansa sikala tyhjenee nyt juhannukseksi tuottaja saa hengähtää muutaman päivän normaalisti uudet porsaat tulevat sikalaan lähes välittömästi muutaman päivän viiveellä siihen tuotantosopimuksetkin velvoittavat nyt sellainen että ei ole viljaa varastossa ei ole rahaa tilillä on odotettava syksyn satoa pakollinen kolmen kuukauden loma

olemme suurten haasteiden edessä tuotantopanoshinnat ovat nousseet samalla kun laskevat venäjä on asettanut vastapakotteita kuten tiedämme tilojen investoinnit on jäädytetty tuotantorakennuksista katkaistaan sähköjä maksamattomien laskujen takia peltoja kylvettiin keväällä ilman lannoitteita ja lähes kaikesta muustakin tingitään päivittäin saadaan kuulla sekä lukea ikäviä uutisia näistä kohtaloista entistä useampi viljelijä näistä tänä päivänä jo kertoo äärimmäisen huolestunut olen myös niistä maaseudulla asuvista nuorista jotka näkevät tämän kaiken läheltä ja joutuvat jopa sijaiskärsijöiksi voimmeko edes kuvitella minkälaisen kuvan nuori saa maaseudusta maaseutuyrittäjyydestä tai yrittäjyydestä yleensä nähdessään vanhempiensa jatkuvan paineen ahdistuksen valvonnan pelon sen kaiken tuskan mikä arjessa on aamusta iltauniin asti kuinka valtava kynnys on palata opiskelujen jälkeen maaseudulle tai perustaa yritys jos päällimmäisenä mielessä on vain näihin liittyvä kurjuus ja epätoivo arvoisa herra puhemies on selkeästi vastuun kantamisen aika lainsäätäjän asemasta katsottuna päällimmäinen tunne tästä kaikesta on riittämättömyys se on läsnä joka ikinen päivä ja nyt on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin tämän perinteikkään elinkeinon pelastamiseksi muutama ajatus tulevista toimista aivan ensimmäiseksi meidän on saatava tähän hätään ensiavuksi tuottajalle kriisipaketti jota ministeri tiilikainen valmisteli toisin kuin tänään ollaan kuultu että kokoomukseen voidaan luottaa lisätalousarviopaketti nyt keväällä taisi kyllä vain jäädä heistä kiinni tänään on kerrottu myöskin linjauksia koskien käyttöpääomalainoja näiden toimien nopea toteutus on nyt väin välttämättömästi saatava liikkeelle lähiviikkoina

toiseksi on tarkasteltava jo esillä ollutta tuotantorakennusten kiinteistöveron poistamista tai vähintäänkin alentamista tämän verohuojennuksen suuruudessa olisi hyvä huomioida myös tilojen jatkuvasti kasvavat yksityistiemaksut tilakoko kasvaa yksityistiekilometrejä tulee entistä enemmän kiinteistöveron poistamista vastaavia toimia olisivat myös maatilojen ja polttoaineverotuksen keventäminen näiden toteutusmahdollisuudet tulee myös selvittää alkuperämerkinnät on selkeytettävä kotimaisen ruuan kilpailuetujen tulee olla kuluttajan suuntaan kirkkaita tätä tukeva lainsäädäntö on ajettava voimalla läpi tällä kaudella suomessa tehdään paljon puhdasta ruokaa ja tätä etua on pystyttävä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti myöskin elintarvikeviennissämme lainsäädäntö on muokattava tätä mahdollisimman hyvin tukevaksi ja esteet purettava ihmettelen esimerkiksi sellaista asiaa että ei tällä hetkellä mahdollista tilannetta jossa kaksi lihataloa vaikka päättäisi perustaa yhteisen vientiyrityksen joka tullaisi ja veisi ylituotantolihaa esimerkiksi kiinaan tällaiset pullonkaulat pitää kaikki poistaa hankintalakia koskeva valtioneuvoston linjaus valtion hankinnoista ruokahankinnoissa on oikea ja tulee panna täytäntöön nopeasti ja se on tuotava myöskin hankintalain tekstiin ja tuotava sitä kautta kaikkiin julkisiin hankintoihin arvoisa puhemies näitä varsin nopeasti tilannetta parantavia ehdotuksia maatalous nyt muun muassa kaipaa ja näiden toteuttamiseen meillä on kaikki mahdollisuudet mikäli saamme asian taakse koko tämän salin on huolehdittava myös lisäkustannuksista joista hallitusohjelma ehdottomasti pitää huolta että niitä maataloudelle ei tule hallitusohjelma on maatalouden kannalta hyvä ja hallituspuolueet seisovat vahvasti sen takana oppositiossa on välillä ajettu kaksilla rattailla mutta välikysymyskeskustelu on tänään mielestäni osoittanut sen että tässä salissa on yksimielisyys maatalouden ja kotimaisen ruuan puolesta meille viljelijäkollegoille täällä on ystäviä joka penkissä ei ole niin suurta herraa tai rouvaa joka ei joka päivä talonpojan kädestä syö

arvoisa herra puhemies vaikka olen kansanedustaja olen myös maitotilan emäntä kiuruvedeltä meidän tilamme viirissä on vuosiluku tuhatkuusisataayhdeksänkymmentäneljä nestori poikamme olisi kahdestoista lenkki tilan isäntänä niin meidän kuin monien muiden suomalaisen ruuan tuottajien sukupolvien ketju on kuitenkin vaarassa katketa maataloustuottajien tilanne on suomessa historiallisen heikko ongelma toisensa perään on kasautunut viljelijöiden harteille tuottajahintojen lasku venäjän vastapakotteet tukimaksatusten myöhästyminen ja viime vuonna kehnon sään pilaamat sadot monin paikoin kuten tuossa debatissa jo kerroin viime vuonna maatalousyrittäjän tuntipalkka oli vaivaiset kolme pilkku kolmekymmentä euroa tunti kysyn kuinka moni teistä olisi valmis työskentelemään vuoden ympäri välillä vuorokauden ympäri tällaisella palkalla kun se lehmäpoloinen ei osaa täsmätä poikimistaan virka ajalle ja nyt parhaillaan moni isäntä ja emäntä tekemässä rehusatoaan vuorokauden ympäri pois sateitten alta jos suomessa tehtäisiin kaikkialla työtä maatalouden tuntipalkalla ja tehokkuudella olisi kustannustasomme maailman ylivoimaisesti kilpailukykyisin ja maamme rypisi kauppataseen ylijäämässä arvoisa puhemies hätähuutoja kuuluu ympäri suomea erityisesti nuoret vasta investoineet tilalliset tarvitsevat kiireisimmin apua velkoihinsa tämä on koko suomen yhteinen asia viljelijöitä on autettava jos haluamme jatkossakin syödä kotimaista puhdasta ja turvallista ruokaa on muistettava että kotimaisen ruuantuotannon tukeminen on myös osa turvallisuuspolitiikkaa koska se turvaa huoltovarmuutemme olen kiitollinen oppositiolle tästä välikysymyksestä joka osoittaa että tekin olette havahtuneet tuottajien ahdinkoon ja ymmärtäneet kotimaisen maatalouden merkityksen enää emme toivottavasti kuule haukkuja navettanäpertelyn tukemisesta voi olla että tämä kriisi jatkuu koko vaalikauden joten opposition sitoutuminen antaa hallitukselle rohkeutta ja voimia toimia muutama sana vielä suomalaisesta ruuasta arvoisa puhemies jos haluamme säilyttää suomalaisen ruuantuotannon keskeisin vaikuttaja siihen on suomalainen kuluttaja tällä hetkellä suomeen tuodaan elintarvikkeita kaksi viiva kolme kertaa enemmän kuin mitä onnistumme viemään ulkomaille kuten tänäänkin täällä salissa on jo puhuttu kotimaisen kulutuksen vääristymä johtuu lähinnä kaupan keskittymisestä ja kauppaketjujen ahneudesta niiden keksimä ruuan halpuutus on lähinnä suuri huijaus jos tuotteen hinta on alennettu se otetaan kyllä muualta takaisin tuottajille kuitenkin sanellaan maksettu hinta ota tai jätä näillä sanoilla haluan sanoa sen että kyllä kuitenkin suurin päättäjä suomalaisen maanviljelijän tulevaisuudesta on suomen kansa se päättää mitä ostoskoriinsa kauppojen hyllyjen ääressä laittaa jos ainoa kriteeri aina ostopäätökselle on halvin hinta ei kotimainen puhdas ruoka pärjää kuitenkin suomalaista maitoa ja lihaa ja muita tuotteita ostaessa voimme olla varmoja ettemme saa niistä antibiootti tai hormoni tai muita myrkkyjäämiä viljat marjat ja vihannekset ja muut luonnon antimet ovat puhtaassa ympäristössä puhtain menetelmin kasvatettuja suomalaista ruokaa syömällä et menetä terveyttäsi kai sekin jokin arvo on vielä viimeiseksi arvoisa puhemies lomituksesta lomitus on poikkeuksellisen toimiva järjestelmä eläintilojen hyvinvoinnin takaamiseksi kun emäntä ja isäntä voivat hyvin selvitysten mukaan myös eläimet voivat paremmin lomitusjärjestelmän heikennykset olisivat suoria heikennyksiä kotimaisen antibiootti ja hormonivapaan vähemmillä torjunta ainemäärillä ja monin tavoin euroopan keskitasoa vastuullisemmin tuotetun ruuan saatavuuteen sekä tuotantoeläinten hyvinvointiin lopuksi arvoisa puhemies kiitän jo tässä vaiheessa ministeri tiilikaista niistä sanoista ja teoista mitä lupasitte pikaisesti viedä eteenpäin tuossa avauspuheenvuorossanne

arvoisa puhemies edustaja hoskonen tuossa mainitsi vihreät ja biotalouden kestävyyskriteerit tässä juuri suuren valiokunnan delegaatio vieraili brysselissä hiljan ja kyllä vahvasti puhuimme kaikki suomalaisen bioenergian puolesta jotta saadaan sellaiset kestävyyskriteerit että ne tukevat myös kestävää metsänkäyttöä mutta on niinkin että on suomenkin etu että meillä on kestävyyskriteerit jotta kestävästi tuotettu tuotettu energia menee etusijalle kestämättömämpään tuontienergiaan nähden ja toisaalta myös luonnon monimuotoisuus on arvo jotkut tietyt rajat täytyy olla emme me voi aivan tyhjäksi kaikkia metsiä riipiä
arvoisa herra puhemies nimenomaan näin että kestävyyskriteerit luodaan mutta olen kuullut niitä puheenvuoroja nimenomaan edustaja karimäen edustamasta puolueesta ja joidenkin asiantuntijoiden suusta myös sellaisia väitteitä että kun uusiutuvaa energiaa korjataan suomalaisista metsistä niin kestää sata vuotta ennen kuin uusi puu kasvaa sen kaadetun puun tilalle sehän ei pidä paikkaansa sehän on täydellistä harhaan johtamista nimittäin kun metsää harvennetaan niin tietenkään sitä puuta mikä sieltä metsästä on viety pois ei enää siellä ole mutta se kasvuvoima mikä maaperässä on sen jälkeen keskittyy ja kasvaa niissä jäljelle jääneissä elikkä tämä on ihan ihan perusasia suomessa mutta kun halutaan riitauttaa asioita ja halutaan näyttää ne asiat niin että tässä ollaan luontoa tuhoamassa ja että kun puu kaadetaan se voi jopa tuntea tuskaa niin kyllähän tällä ajattelumallilla voidaan vaikka väittää että suomalainen puu ei ole kestävällä pohjalla kun se kaadetaan ja tuotetaan vaikka suomalaiseksi energiaksi tämän takia toivoisin että tästä maasta löytyy yksimielisyyttä näissä asioissa jos me emme itse omaa talouttamme laita kuntoon niin turha on itkeä eun perään

arvoisa puhemies minäkin aloitan sillä toteamuksella että tämä välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä on erityisen tärkeä

tuossa kysymystekstissä on avattu hyvin syitä jotka ovat johtaneet tähän nykyiseen suomalaisen maatalouden syvään ahdinkoon keskeistä kuitenkin olisi löytää yhdessä keinoja joilla kriisistä päästään ensinnäkin ylitse ja sen jälkeen kestävällä tavalla eteenpäin niin että maatalous ja suomalainen elintarviketalous voivat jatkossakin tukea vahvalla tavalla kansantalouttamme meidänhän on muistettava se että tuontia korvaavana ja vientiä vahvistavana kotimaiseen työhön ja raaka aineisiin perustuvana toimialana maatalous ja elintarvikesektori on tehokkain toimiala vaihtotaseemme vahvistamiseen ja harvalle no toki heitäkin näyttää olevan tarvitsee perustella sitä mikä merkitys kotimaisella ruuantuotannolla on suomen huoltovarmuudelle välikysymystekstissä siis on arvioitu hyvin maatalouden kriisin syitä oleellista on kuitenkin löytää keinot kriisin purkamiseen ja pitkäjänteiseen kannattavaan toimintaan niitä keinoja taasen tässä välikysymystekstissä on kovin vähän vastaavasti ministeri tiilikainen kävi vastauspuheenvuorossaan hyvinkin seikkaperäisesti lävitse hallituksen toimia maatalouden toimintaedellytysten parantamiseksi lista oli aika pitkä ja voi sanoa että joka tapauksessa jo vuodessa on saatu enemmän aikaiseksi kuin viime hallituskaudella neljässä vuodessa yhteensä eli on tullut lisää tukirahoitusta on saatu byrokratiaa vähemmäksi on tehty ja saatu erittäin paljon erityyppistä infrarahoitusta muun muassa tiestön kunnossapitoon on lisätty makeran pääomitusta ja niin edespäin huomionarvoista on muun muassa myös se että tilojen akuuttiin kassakriisiin rahoitusasemaan on jo päätetty niitä toimia joita välikysymyksessä muutamia esitetään myös myel työeläkevakuutusmaksujen viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisesti ja on osoitettu lisäresursseja tukien toimeenpanoon ja useita toimia on on tulossa ja niin pitääkin tulla nostan tässä yhteydessä hattua myös hallituksen eu vaikuttamiselle se on ollut vihdoinkin tämän hallituksen aikana monella tavalla sellaista kuin sen olisi pitänyt olla myös edellisen hallituksen aikana jolloin lyötiin lukkoon nyt sovellettava eu lainsäädäntö ja myös tukitasot olen erityisesti ollut ilahtunut siitä kuinka pääministerin ja ministeri tiilikaisen johdolla on on pyritty vakauttamaan eu markkinoita ja lisäämään tuottajatukia tässä toki on edelleen valtavan paljon tehtävää ylituotantotilanne eussa on kerta kaikkiaan pystyttävä jollakin tavalla ratkaisemaan maatalouden kriisi kuten on todettu on on syvä on tietysti hienoa että täällä eduskuntapuolueet ovat tilanteen hyvin sisäistäneet viime vuosi oli poikkeuksellisen hankala myös säiden puolesta onneksi tämä kevät alkukesä ovat olleet maataloudelle suosiollisempia mutta säistä huolimatta on selvää että maatilojen taloushuolet ovat suuria ja tulevaisuus näyttää aivan liian epävarmalta tässä tilanteessa on syytä muistuttaa että politiikan ja säiden lisäksi on muitakin aivan keskeisiä tekijöitä joiden rooli maatalouden tilanteelle on merkittävä syitä täällä on moneen otteeseen jo nostettu esille muun muassa elintarvikkeitten halpuuttamiskampanjat nämä halpuuttamiskampanjat ovat olleet rohkenen sanoa irvokas kruunu kauppojen pitkään jatkuneelle yliotteelle suhteessa ruuantuottajiin maatalouteen ja jalostukseen on selvää että kauppojen on kannettava vastuunsa suomalaisen ruuan tulevaisuuden varmistamiseksi ja ehkä pieniä merkkejä tästä myös on nyt sitten nähtävissä olen laittanut niin kuin moni muukin täällä positiivisesti merkille mtkn ulostulot maatalouden syvän kriisin aikana sunnuntaina julkistetussa blogissaan puheenjohtaja juha marttilakin toteaa että rohkeasti oikein hoidettuna tämä kriisi voi antaa eväitä parantaa suomalaisen maatalouden kilpailukykyä tämä on esimerkki asenteesta jota myös eduskunnasta on syytä löytyä mielikuvapolitikoinnin sijaan haluan itsekin kääntää tämän välikysymyksen sillä tavalla positiiviseksi että tämän menettelyn myötä oppositio haluaa sitoutua maatalouden asiaan eli toivon myös että kun hallitus tekee esityksiä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi oppositio tukee tämän välikysymyksen hengen mukaisesti näitä

arvoisa puhemies edustaja hakkarainen tuossa nosti esiin eläinsuojeluasioita ja vihreä liitto on aina vaatinut sitä että eläimet pitää tainnuttaa ennen teurastusta mutta eläinsuojelukysymyksissä on järkevää edetä laajan eläinsuojelulain uudistuksen kautta käyttää hyväksi laajasti tutkittua tietoa ja vertailukohtia naapurimaihin esimerkiksi ruotsissa parsinavetat on jo kielletty meillä suomessa eläinsuojelulaki on kaksikymmentä vuotta vanha täällä salissa on herännyt keskustelua siitä että milloinkahan eläinsuojelulain uudistus saadaan käsittelyyn ja ja nyt kun ministeri tiilikainen on saapunut aitioon niin olisi hyvä kuulla hänen kertomanaan missä vaiheessa eläinsuojelulain uudistus etenee jo viime kaudella tehtiin paljon työryhmätyötä ja selvityksiä milloin laki on tulossa eduskuntakäsittelyyn

arvoisa puhemies edustaja karimäki otti eläinsuojelulain uudistuksen jälleen puheeksi ja erityisesti parsinavetat siinä nyt tulivat esille haluan vain tässä kohtaa tuoda myöskin sellaisen tosiasian tietoisuuteen että meillähän on koko ajan uudet navetat rakennettu pihatoiksi aika harvoja uusia parsinavettoja enää edes suunnitellaan saatikka rakennetaan ihan jokusia vuodessa

luontainen mahdollisuus siirtyä tuotantotavasta toiseen jos me lailla kiellämme jonkun vuoden päästä lehmän pidon kytkettynä parsinavetassa se on aika kova isku sille yrittäjälle joka on saattanut kolmekymmentä vuotta lypsää ykkösluokan maitoa sieltä parresta kyllä täytyy antaa sellainen luontainen vaihtoehto ja antaa se myöskin niin että kehotetaan kannustetaan tuodaan esille niitä hyviä puolia siitä pihatosta ja tällä tavalla suunnataan sinne vapaamman liikkuvuuden puolelle
vielä vastauspuheenvuoro tämän keskustelun sytyttäjälle edustaja hakkaraiselle
kiitos arvoisa puhemies karimäelle sen verran että miksi ette allekirjoittanut edustaja ronkaisen

ja puhujalistaan

arvoisa puhemies

kaivataan pysyviä ja monipuolisia ratkaisuja joissa eurot puhuvat koko elinkeinolle pääministeri juha sipilän hallitus joutui ruoriin tilanteessa jossa maatalouden tulotuen linjaukset oli tehty sitovasti vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun nyt tukipolitiikassa mennään näiden linjausten mukaan ja luullakseni tässä salissa vallan hyvin tiedetään ettei eun komission päättämiin rahastokauden linjauksiin käytännössä saada kansallisia poikkeuksia muutoin kuin niin sanottuina kriisipaketteina eussa sovellettavan de minimis tuen kautta kriisipaketitkin ovat kiven alla sen jälkeen kun hallitus tänä keväänä perui hallitusohjelmaan sisältyneet vähäiset leikkaukset suomen maatalous saa tulotuet tänä ja ensi vuonna sellaisina kuin pääministeri jyrki kataisen ja pääministeri alexander stubbin hallitukset ne neuvottelivat ja päättivät nyt voi siis itse kukin arvioida oliko neuvottelutulos riittävä jos tarkkoja ollaan maatalouden kansallista tulotukea päätettiin jopa lisätä tämän kevään julkisen talouden suunnitelmassa kolmellatoista pilkku neljällä miljoonalla eurolla maatilatalouden kehittämisrahastosta makerasta maksetaan maatalouden investointiavustukset ja nuoren viljelijän aloitustuki viime eduskuntakaudella makeraan ei siirretty valtion budjetista senttiäkään pääministeri sipilän hallitus päätti sisällyttää kärkihankkeisiinsa yhdeksänkymmenen miljoonan euron siirron makeraan tällä siirrolla makera voi jatkaa rahoitustoimintaansa normaaliin tapaan tämän vaalikauden ajan ilman tehtyä siirtoa makera olisi nopeassa tahdissa kuihtunut pois arvoisa puhemies täällä ei ole tänään keskusteltu veropoliittisista keinoista vaikka hallitusohjelman verolinjaukset sisältävät useita omistajayrittäjän kannalta positiivisia linjauksia osa näistä koskee myös maa ja metsätalousyrittäjiä yrittäjävähennys on tarkoitus toteuttaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta laajasti laajasti mukana ovat hallitusohjelman mukaan liikkeen ja ammatinharjoittajat maa ja metsätalouden harjoittajat verotusyhtymät ja henkilöyhtiöt toivoa sopii että yrittäjävähennys myös toteutuu maa ja metsätalousyrittäjienkin kohdalla sellaisena kuin se on hallitusohjelmaan selkeästi kirjoitettu

kiinteän omaisuuden varainsiirtovero on merkittävä maatalouden osakeyhtiöittämisen este hallitusohjelman mukaan varainsiirtovero poistetaan tilanteissa joissa liikkeen tai ammatinharjoittaja tai maa ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta henkilö tai osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa nimenomaan siis kiinteää omaisuutta tämä uudistus joka on valitettavasti lykkääntymässä vuoteen kaksituhattakahdeksantoista on tärkeä erityisesti maataloudelle osakeyhtiöittäminen on muiden perheyritysten tapaan megatrendi myös maataloudessa jo lähivuosina hallitus haluaa edistää yrittäjämäistä metsätaloutta parhaiten tämä tapahtuu korottamalla metsävähennystä jonka tarkoituksena on toteuttaa puuston hankintamenon vähentäminen puun myyntitulosta kun myyntitulo on sataprosenttisesti veronalaista tuloa on oikeudenmukaista ja ja johdonmukaista että myös puuston hankintameno saadaan vähentää kokonaan hallitusohjelmaan kirjatulla noin kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla voitaisiin korottaa metsävähennystä nykyisestä kuudestakymmenestä prosentista puuston osuutta metsänhankintamenosta vastaavalle tasolle eli yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin metsävähennyksen korottaminen koskisi yrittäjämäistä ammattimaista metsätaloutta harjoittavia koko suomessa se koskee niin maataloutta harjoittavia metsänomistajia kuin kaupunkilaismetsänomistajia parhaillaan on lausuntokierroksella valtiovarainministeriössä laadittu hallituksen esitysluonnos metsälahjavähennykseksi tämä esitys on äärimmäisen byrokraattinen laadittu metsäteollisuuden ehdoin ja koskee vain suurehkon metsäalan omistavia kaupunkilaismetsänomistajia tämä esityskummajainen ei paranisi byrokratiaministeri bernerinkään käsittelyssä johon se tietysti heti pitäisi lähettää

arvoisa rouva puhemies

alusta sitä ennen kävimme erittäin vaikeat ja pitkät neuvottelut jäsenyyden ehdoista noissa jäsenyysneuvotteluissa kaikkein kiperin asiakokonaisuus oli maatalous osin myös aluepolitiikka maatalouden todella rajua ja siinä kului monta yötä kun niitä asioita kotimaassa väännettiin ja sitten ministerit salolainen ja haavisto brysselissä yrittivät saada asioita suomen etujen kannalta kohtuulliselle tasolle silloin suomi rakensi jäsenyyden sen varaan että se lisää meidän turvallisuuttamme ja voidaan on käynytkin vaikka eu ei mikään turvallisuusyhteisö sinänsä olekaan mutta maatalouden osalta ne pahat pelot olivat silloin viljelijöillä jotka silloinkin pitivät provokaatioita tai ei provokaatioita vaan mielenosoituksia eduskuntatalon portailla ja niin edelleen että suomen maatalous ei voi sopeutua eun yhteiseen maatalouspolitiikkaan itse tulin kyllä myös vakuuttuneeksi että suuret vaikeudet ja jopa lopulta suomen maatalouden tuho ovat sillä tiellä tulossa jossakin ajassa me annoimme kuitenkin jäsenyyden myötä päätösvaltamme eulle jossa sitten olemme mukana päätöksenteossa mutta yhtenä hyvin tekijänä siellä maatalouspolitiikkaa eussa harjoitetaan etelän maiden ja keski euroopan maiden ehdoilla suomi on on aivan erilainen me tarvitsisimme erilaista maatalouspolitiikkaa kuin mitä nyt on mutta tässä ollaan vuonna kaksituhattaneljä euroopan unioniin tuli kymmenen jäsenmaata muun muassa baltian maat ja puola niille asetettiin maatalouden tukien osalta muistaakseni kolmentoista vuoden siirtymäkausi se on nyt päättynyt jokin aika sitten niin että tällä hetkellä ja jo pari vuotta muun muassa baltian maat ja puola ovat saaneet täydet maataloustuet ja markkinoille on tullut niiden edullisemmin tuottamia maataloustuotteita ja se on osatekijä suomen tämän hetken suurille vaikeuksille vuonna kaksituhattayhdeksän käytiin neuvottelut

viljelijätuista merkittävä osa voin sanoa että ratkaiseva osa siirrettiin maaseututukiin eli viljelijät menettivät ja maaseutupolitiikka sai lisää rahoitusta nämä tuet ovat merkinneet leikkausta maata loustukiin ja sitä kautta vaikeudet perusmaataloudelle ovat erityisesti suomessa lisääntyneet samaan aikaan päätettiin maitokiintiöiden poistamisesta mikä sitten tapahtui runsas vuosi sitten ja se oli myös kohtalokas päätös suomelle muistan joiltain osin eduskunnassa niin silloin nähtiin että vaikeaan saumaan olemme joutumassa nämä kaksi tekijää jo yksistään tai kolme tekijää alun perin jäsenyys ja sitten tukien siirtäminen ja maitokiintiöiden poistaminen suurelta osalta jo selvittävät sitä että että olemme ajautuneet tähän vaikeaan kriisiin missä suomalainen talonpoika tänä päivänä on lisäksi tulivat venäjä pakotteet ja sitten monia kotoisia tekijöitä joita täällä on puheenvuoroissa mainittu kauppa tietokoneohjelmat säät ja niin edelleen eli me olemme todella vaikeassa tilanteessa kriisissä niin tällä hetkellä kuin tulevaisuuden näkökulmasta koko maatalouspolitiikan osalta hallitus valmistelee kriisipakettia syksyksi se on erittäin tärkeää jos hallitus ei sitä tee sille ei kyllä ole syytä antaa luottamusta mutta minä uskon että se tekee ja näin viljelijät selviävät tästä kriisistä mutta eu politiikka on

maataloudelle kohtalonkysymys siellä on ollut väärä suunta jo pitkään suomen näkökulmasta

on äärettömän jäykkää niin kuin juuri edustaja kiviranta kertoi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä asti on itse asiassa lyöty kiinni nämä linjaukset ja ja niihin muutosten saaminen on vaikeaa suomalainen maaseutu on siis alasajon kohteena nuorilla ei ole varmaankaan kovin suurta intoa ottaa tiloja haltuunsa ja työpaikkoja koko elintarvikeketjussa on noin kolmesataatuhatta eli se koskettaa todella merkittävällä tavalla tavalla suomea tulevaisuus on valitettavasti maatalouden ja suomalaisen elintarviketalouden osalta varsin ikävän näköinen toivon että hallitus ja me kaikki pystymme taistelemaan niin että me saamme syödä kotimaista puhdasta ruokaa ja että viljelijät saavat sen toimeentulon ja tulevaisuuden joka heille heille tässä yhteiskunnassa kuuluu ja jonka he ansaitsevat

arvoisa rouva puhemies vihreät ovat tänään jättäneet mietintövastalauseen valtioneuvoston esitykseen julkisen talouden suunnitelmasta kiinnitämme tuossa vastalauseessa huomiomme myös suomalaisen maatalouden ennennäkemättömään kriisiin lausumaehdotuksemme kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus myöntää suomalaisen maatalouden tukemiseksi maa ja metsätalousministeriön esittämän kriisipaketin ja ryhtyy samalla rakenteellisiin uudistuksiin suomalaisen maataloustuotannon kehittämiseksi ja sen kannattavuuden parantamiseksi toivon tälle esitykselle täällä eduskunnassa laajaa tukea ja

arvoisa rouva puhemies esimerkiksi ruotsissa ja saksassa maatalousyrittäjät ovat saaneet lisätuloja uusiutuvasta energiasta voitaisiinko myös suomessa ajatella että syöttötariffi ulotetaan myös pienimuotoisimman energiantuotannon tukemiseen tämä tukisi energian kotimarkkinoiden kehitystä ja parantaisi huoltovarmuutta jos esimerkiksi pienimuotoinen yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto olisi kannattavaa myös kiertotalous ottaisi aimo loikan eteenpäin ylivuotiset heinät korjuupuut ja eläinten jätteet ovat arvokasta raaka ainetta jos mahdollistamme niiden myös energiantuotannossa nettomittarointi mahdollistaa energiankäytön reaaliaikaisen seurannan ja jos isännät ja emännät saisivat kunnollisen korvauksen verkkoon syöttämästään ylimääräisestä sähköstä toisi se lisää tuloja ja kehittäisi energiatehokkuutta arvoisa rouva puhemies tänäänkin tässä salissa on puhuttu moneen otteeseen myös biokaasusta jos biokaasua tahdotaan hyödyntää enemmän liikennekäytössä tarvitaan sekä käyttäjiä että tuottajia ja tietenkin jakelupisteitä toivon että hallitus voisi vielä harkita käyttövoimaveron poistamista biokaasuautojen osalta uskon että tämän esityksen myönteiset vaikutukset aluetalouteen ja biotalouteen ovat sen verran merkittäviä että ne riittäisivät riittäisivät kattamaan käyttövoimaverosta saadut tuotot

rouva puhemies pakotteet ja vastapakotteet ovat kaatuneet viljelijöiden ja muiden alkutuottajien päälle kun tähän lisätään muotiasia halpuuttaminen on maajussin elämästä tehty varsin hankalaa markkinointikikkaa

markkinointibudjetista maksumieheksi haettiin viljelijät halpuutettua ruokaa on saatavissa kaikista kaupoista tietysti se on kuluttajan etu mutta se on valitettavasti viljelijän tappio arvoisa puhemies maatalouden ahdinkoa on edelleen lisännyt kahdensadan miljoonan siirtäminen vuodenvaihteen yli maksettavaksi ja mavin myöhempään ajankohtaan siirtämä kahdeksankymmenen miljoonan

vaikka se nyt maksetaan se ei tilannetta helpota syyllisiä tähän mavin toimintaan saattaa olla hankala hakea mutta olen sitä mieltä että se pitää selvittää koska ei suomalaista maajussia näin saa kohdella ei edes mavin taholta eikä virkamiesten taholta virkamiesten on hoidettava virkavelvollisuutensa ja tehtävä tehtävänsä siinä ajassa